ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö neljätoista yleiskeskustelu tästä asiasta päättyi seitsemästoista kuudetta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

kyllä löytyykö kannatusta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

puhemies tuolla ensimmäisessä käsittelyssä kävimme läpi tätä asiaa aika seikkaperäisesti ja silloin oli vain se ikävä tilanne että yhtään hallintovaliokunnan jäsentä ei ollut tuolloin salissa siinä yhteydessä esitin sen kysymyksen että tuliko valiokunnan kuulemisessa esille se suomessa näitä niin sanottuja ankkurilapsitapauksia ollut tällä vuosikymmenellä ja onko niissä nyt nähtävissä esimerkiksi kasvua tai vähentymistä sinällänsä itse kyllä kannatan tätä hallituksen esitystä ja katson että se on looginen seuraus siinä mielessä että meillä tällä hetkellä lastensuojelussakin tämä jälkihuollon ikäraja on nostettu kahteenkymmeneenviiteen

toki on huomioitava se että missään tapauksessa kaikki alaikäisenä suomeen tulleet lapset eivät suinkaan aina ole lastensuojelun toimenpiteitten piirissä mutta on todellakin tärkeää että näitten lasten ja nuorten kotoutuminen suomeen sujuu hyvin ja että he integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja siinä mielessä nämä tukitoimenpiteet ovat ovat tärkeitä todellakin jos täällä sattuu olemaan hallintovaliokunnan ihmisiä niin ihan mielelläni kuulisin kuulisin tuliko tässä käsittelyssä esille tämä niin sanottu ankkurilapsihaaste joka joka on ollut joinakin vuosikymmeninä kun se asia on nostettu esille ja todettu että suomessa on ollut tapauksia esimerkiksi sellainen tilanne että on ihan tarkoituksellisesti saatettu lähettää nuori tänne suomeen ja perheenyhdistäminen on tapahtunut koska joissakin tapauksissa suomessa on katsottu että tämä on ollut syy jonka tähden

arvoisa puhemies tästä kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta käytiin jo aiemmin perusteellinen keskustelu tätä on

verrattu lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostamiseen

viime eduskuntakaudella lastensuojelun asiakkaina olevien lasten osalta ja oli sinällänsä perusteltu nyt tässä ollaan laajentamassa tätä samaa oikeutta suomeen tulleiden osalta on tärkeää että integraatio alaikäisten turvapaikanhakijoiden suhteen sujuu hyvin ja heidät saadaan tänne yhteiskunnan jäseniksi itse näkisin että olisi tärkeää kuitenkin miettiä nämä nämä laajennukset aina lasten lasten näkökulmasta ja sen sosiaalihuollon asiakkuuden näkökulmasta lastensuojelun näkökulmasta eikä kokonaisiin ryhmiin liittyvinä tässä yhteydessä myös nostaa esille että on erittäin ikävää että tänne tuodaan ei kiireellisiä lakeja meidän hyväksyttäväksi koska meillä on valiokunnissa rajattu asiantuntijakuulemiskäytäntö meillä on etäkuulemisia ja ainakin muiden muiden valiokuntien osalta myöskin rajattu asiantuntijakuulemisia niin on kohtuutonta että tänne tuodaan lakiesityksiä jotka eivät ole kiireellisiä koronaan liittyviä niin kuin on on periaatteessa sovittu sinällänsä parlamentarismi näyttää toteutuvan joissain asioissa mutta joissain asioissa ei

arvoisa herra puhemies edustaja essayah otti tärkeän asian esille ja toivottavasti saamme siihen tänään vastauksia ja myös edellä edustaja laiho joka puhui eduskunnan tällaisesta herrasmies tai herrasnaissopimuksesta että eduskunnan käsittelyyn ei tuoda muita kuin kiireellisiä asioita korona aikana tähän olisi syytä kyllä saada vastaus ja katse kääntyy suurimman hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajaan edustaja antti lindtmaniin mikä on ollut se

kiireellisellä aikataululla ja myös rajatulla kuulemisella ja toisaalta sitten myös ymmärtääkseni rajatulla äänestyksellä millä tavalla tämä asia liittyy koronaan ja ja siihen että tämä pitää parlamentarismin pelisääntöjä venyttäen tai jopa kutistaen täällä eduskunnassa käsitellä toivoisin tähän vastausta vastausta tai mielestäni tämän käsittely olisi syytä siirtää koronan jälkeiseen aikaan se olisi oikeus ja kohtuus kaikkia muita sinänsä tärkeitä asioita kohtaan joita tämän koronan poikkeusajan puitteissa ei tänne ole tuotu toivottavasti saamme tähän vastauksen asia saattaa olla ihan kannatettava ja ja hyvä sillä on yhteys tähän lastensuojelun jälkihoitoasiaan joka viime kaudella tehtiin olisin myös hallintovaliokunnan

tarkastusvaliokunta esitti kotouttamiseen isoja muutoksia muun muassa työelämäyhteyksiä nopeutta ja velvoittavuuden lisäämistä ja itse asiassa eduskunta hyväksyi yksitoista tiukkaa edellyttävää kannanottoa tuon mietinnön yhteydessä millä tavalla nämä asiat on tässä otettu otettu esille ja käsittelyyn kun kun kotouttamislainsäädäntö on ollut eduskunnan käsittelyssä jään odottamaan mielelläni edustaja lindtmanilta miksi tämä asia on haluttu tuoda poikkeusaikana poikkeusjärjestelyillä ja kiireellisenä

arvoisa herra puhemies ehkä aivan aluksi edustaja essayahille tämä ankkurilapsiproblematiikka ei suoranaisesti liity tähän lakiesitykseen oleellisempi huomioitava seikka on ehkä se että huomattavan suuri osa alaikäisenä turvapaikanhakijana suomeen tulevista on todellisuudessa täysi ikäisiä mikä paljastuu näissä ikätesteissä suomeen suuntautuva liian suurelta osin haitallista maahanmuuttoa näin ei tarvitsisi olla tilanne on seurausta vääränlaisesta politiikasta turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttö on helppoa houkuttelevaa toisaalta tulijoilta ei edellytetä minkäänlaista kotoutumista kotoutumisesta kyllä puhutaan paljon mutta sitä ei mitata mielekkäillä kriteereillä kuten tukiriippuvuuden kehityksellä ymmärrän kyllä miksi ei mitata mitattava todellisuus on karu paikka pääkaupunkiseudulla melkein puolet toimeentulotuista maksetaan ulkomaalaisille tämä on aivan sairasta kelasta on tullut kansainelatuslaitos ja suomesta globaali sosiaalitoimisto keskeisissä humanitaarisissa maahanmuuttajaryhmissä afgaaneissa somaleissa ja irakilaisissa tilanne ei edes täällä syntyneen toisen sukupolven kohdalla kotoutumistutkimuksissa kysytään tulijoilta miten he viihtyvät suomessa mikäs siinä on viihtyessä kun sosiaaliturva juoksee tulkkipalvelut pelaavat ja saa vapaasti harrastaa lähtömaan kulttuurille ominaisia tapoja black lives matter hysterian myötä kantaväestö on ryhtynyt suorastaan kumartamaan tulijoita ja pyytämään anteeksi olemassaoloaan tunteehan siinä ihminen itsensä itsensä aateliseksi tarjoamillaan palveluilla ja eduilla suomi houkuttelee haitallista maahanmuuttoa tämä lakimuutos ei itsessään ole suuri asia mutta se on yksi osa johdonmukaista jatkumoa jossa jo ennestään avokätistä ja sinisilmäistä järjestelmää tehdään entistä avokätisemmäksi ja sinisilmäisemmäksi kyse on myös turvapaikkajärjestelmän uskottavuudesta veronmaksajan silmissä jos lainsäädäntö kohtelee partasuisia miehiä lapsina ei pidä ihmetellä että kansalaiset puhuvat partalapsista arvoisa puhemies esitän lakiesityksen hylkäämistä mietintöön jätetystä vastalauseesta ilmenevin perustein

arvoisa puhemies minäkin haluan tässä ensi alkuun ihmetellä sitä että tähän saliin piti tulla vain koronaan liittyviä kiireisiä lakiesityksiä kuten pääministeri marin muutama viikko sitten väkevästi aitiossa todisti mutta silti tämä laki on täällä nyt käsittelyssä mikä on kyllä vähintäänkin omituista tämän lain kustannusvaikutukset ovat täysin epäselviä täällä on hatusta heitetty noin kuusisataaviisikymmentä keitä tämä koskisi mutta tosiasiassa meillä on tällä hetkellä noin kaksituhatta voisiko nyt sanoa nuorta mielestäni kaksikymmentäviisi vuotiaat ovat aikuisia tulossa tämän lain piiriin tätä on perusteltu pitkälti yhdenvertaisuudella koska lastensuojelun nostettiin sinne kahteenkymmeneenviiteen mutta mitä tekemistä maahanmuuttajalla ja lastensuojelun asiakkaalla keskenänsä on nähdäkseni ei mitään eli eli toisin sanoen tässä maassa saa suomalainen nuori mies syrjäytyä aivan rauhassa kun meillä on nyt tällaisia erityisiä ryhmiä joita otetaan mutta sinne ei kantasuomalainen nuori mahdu enkä voi ymmärtää millä tavalla tämä edistää sitä yhdenvertaisuutta koska meillä on runsaasti sellaisia nuoria aikuisia jotka jotka tässä maassa eivät ole lastensuojelun asiakkaita mutta ei heillä siltikään mene kovin hyvin ja he tarvitsisivat tukea heille riittää tämä sosiaalihuollon aikuissosiaalityö joka tässäkin tapauksessa olisi ollut kyllä käytössä käytössä mutta mutta vihervasemmistolainen hallitus keskustan tuella kuitenkin halusi tämän juuri ulottaa nyt sitten maahanmuuttajiin sitten priorisointiin tässä maassa minä olen saanut viime aikoina useampia puheluita kehitysvammaisten lasten vanhemmilta

julkaisi tutkimuksen jossa todettiin että kotoutumista pitäisi mitata muullakin kuin siihen käytetyllä rahalla kuten nyt on käynyt ja nyt kun rasismi ja syrjintä ovat olleet paljon viime aikoina tapetilla keskusteluissa sekä otsikoissa niin ei kenelläkään ole tullut mieleen että juuri tämän tyyppiset juuri tämän tyyppiset lakiehdotukset tuodaan maahanmuuttajalle ihan maahanmuuttajuuden vuoksi lisää lisää tukia ja palveluja voivat jopa lisätä sitä meidän maahanmuuttopolitiikkamme on pielessä ja näköjään hullummaksikin voi mennä tämä on sinänsä linjakasta vihervasemmistolta mutta sitä että kokoomuksesta ja ja keskustastakin tällaista tuetaan ihmettelen suunnattomasti avatkaa hyvät edustajat silmänne ja kannatan lämpimästi edustaja halla ahon tekemää ehdotusta
arvoisa herra puhemies kyllä täällä on ihan silmät auki tämän asian kohdalta oltu koko ajan hallintovaliokunnassa asiaa on jo käsitelty täällä kysytään mistä syystä me otamme otamme käsittelyyn nyt tämänkaltaisen asian kun on sovittu että ei oteta muita kuin kiireellisiä asioita itse en osaa arvioida yhdenvertaisuutta mikä on semmoinen aika milloin se on sopivaa tuoda tänne saliin koska on se hetki että voimme asettaa rinnakkain kaksi ryhmää jotka ovat vertailtavissa keskenään samantyyppisesti missä kohtaa on se hetki kun me voimme tämmöisen asian tänne saliin sitten tuoda jos meillä täällä nämä olot vielä pitkään jatkuvat tässä ei tosiaan ole kyse subjektiivisesta etuudesta taikka jostain valtavan massiivisesta palvelukokonaisuudesta mitä hetkittäin tämän asian ympärillä on kuultu toisaalta tämä antaa nyt hyvää hyvää poliittista mahdollisuutta myös sinne oikeaan laitaan tehdä sitä politiikkaa maahanmuuttokysymysten kanssa vaikka niin kuin edustaja halla aho totesi ei ole mistään valtavan suuresta asiasta kyse

ikävuoteen asti uskon uskon että jokainen tässä salissa haluaa että yksikään tässä maassa ei syrjäydy se on meille kallista lystiä oli taustaltaan sitten maahanmuuttaja taikka mikä tahansa olen itse tehnyt työtä todella niiden ihmisten kanssa keihin edustaja rantanen viittasi syrjäytyneiden nuorten miesten ja vähän vanhempienkin miesten kanssa ja minulla on semmoinen näkökulma ja periaate että koskaan ei toivotonta tapausta ole lähtökohtaisesti toivon että ihmiseen oli se tausta mikä tahansa luotetaan ja uskotaan että hän pystyy selviytymään tässä yhteiskunnassa se tämän kotouttamistoimen jatkamisen

ja uskon että kun me tähän satsaamme niin se on mahdollista
arvoisa puhemies halusin vain kiinnittää huomiota kun täällä edustaja essayah totesi että tällä on linkki myös ankkurilapsiin ja ja täällä sanottiin ettei mitään linkkiä niin sanon että kyllä tällä on linkki myös ankkurilapsiin kiitos

sinällään tämä esityshän on aika pientä asiakohtaa laissa koskeva mutta sillä voi olla totta kai isokin merkitys sen yksilön kannalta joka sen piiriin päätyy ja ainakin itse pidän pidän kannatettavana että yhdenkään henkilön joka suomeen oleskeluluvan on saanut tai on suomen kansalainen ei anneta päästä siihen tilanteeseen että hän joutuisi täysin yhteiskunnan ulkopuolelle erinomainen puheenvuoro sieltä aiemmin ja ja nimenomaan se että jokaisella on toivo antaa myös mahdollisuuden integroitua yhteiskuntaan aivan eri asia sitten on millä perusteella esimerkiksi tässä maassa myönnetään turvapaikkoja se ei ikään kuin tähän lakiesitykseen nyt sinällään liity lainkaan ja mielestäni ei ole kovin asiallista puhua täällä salissa siihen tyyliin kuin että esimerkiksi tummaihoiset lähtökohtaisesti olisivat kaikki turvapaikanhakijoita tai edes maahanmuuttajia monet ovat suomen kansalaisia ja aivan yhtä arvokkaita eivätkä vain kansalaisuuden vuoksi kuin kuka tahansa meistä mielestäni sellainen puhe jota jota tällaisestakin lakiesityksestä käytetään ikään kuin problematisoivana tekee nimenomaan haasteelliseksi sen miten ihmiset saattavat suhtautua he kuvittelevat että tässäkin nyt on suuresta kysymyksestä kyse kun tässä annettiin ehkä sellaista mielikuvaa että tässä oltaisiin antamassa

ikään kuin positiivista diskriminaatiota jollekin ryhmälle toisen kustannuksella vaikka näinhän tällä hetkellä tämänkään lakimuutoksen myötä ei ole on jokaisen meistä intressissä että suomeen tulevat ja etenkin suomeen jäävät jotka oleskeluluvan tänne saavat ja mahdollisesti myöhemmin suomen kansalaisuuden löytävät paikkansa ja mahdollisimman nopeasti myös töitä koulutuksen kautta sen vuoksi on varmasti paikallaan katsoa kokonaisuudessaan meidän kotoutumislainsäädäntö

valitettavasti pitkälti kotouttaa sosiaaliturvaan ja näinhän ei tulisi olla tätä meidän on on muutettava pohdittava mitä se vaatii jotta silloin kun tänne on tullut ja ja saa luvan jäädä mahdollisimman nopeasti kykenee oppimaan kielen integroitumaan yhteiskuntaan ja löytämään töitä
arvoisa puhemies ihmettelen tätä käsittelyä ja puheenvuoroja täällä mitä on tullut kun kysymys on nuorten subjektiivisesta tai tämä lainmuutos tässä ei ole välttämättä subjektiivinen oikeus eikä vetovoimatekijä

tasa arvokysymys pidetään nämä nuoret jos ne meinaavat syrjäytyä mukana myös toiminnassa ja mukana yhteiskuntaa rakentamassa jotta saamme

mutta minulla on semmoinen tapa että ne työt mitkä tulevat eteen on tehtävä ja tehtävä huolella ja hyvin kyllä nämä voi voi tehdä hyvinkin

nämä hommat on hoidettava silloin kun ne edessä ovat ja tartuttava töihin eikä pidä ruveta siirtämään niitä toisten pöydälle että tehkää te meidän edestä nämä hommat me

arvoisa puhemies on pakko tähän tarttua sen verran että kun tässä juuri todistettiin sitä että me kotoutamme lähinnä sinne sosiaaliturvalle ja sosiaalityöhön niin eikö silloin nimenomaan pitäisi panostaa siihen että meillä katsotaan että se kielikoulutus ja ja yhteiskuntaoppi on kunnossa eikä niin että tuodaan tällaisia

poliittisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaista mutta sitten välillä käytetään käytetään sitä että että maahanmuuttajuus ja maahanmuuttopolitiikka korjaavat väestöpyramidin ja korjaavat vanhustenhoidon ja korjaavat kestävyysvajeen koettakaa nyt päättää onko kysymyksessä vain haavoittuva ryhmä vai vai sitten koko kansan pelastaja kiitos

sellaisia palveluja ja etuisuuksia joita suomen kansalaiset eivät saa siinä mielessä yhdenvertaisuuteen vetoaminen on hieman hämmentävää koska monet meistä eivät saa mitään ilmaisia asuntoja ja vastaavia palveluita joita kotoutuksen ja muiden vastaavien järjestelmien nimissä annetaan muualta tulleille uskon että koko keskustelun ydin on kuitenkin siinä että suomessa kaikkien kansalaisten pitäisi olla yhdenvertaisia

arvoisa herra puhemies on pakko vielä tarttua tähän kyllä edelleen olen sitä mieltä että kyseessä on haavoittuva ryhmä tänne kotimaastaan tulleita nuoria ihan varmasti monia hankaluuksia siinä että he tähän yhteiskuntaan sopeutuvat ja täällä pärjäävät nyt ei ole kyse mistään mittavasta sosiaaliturvapaketista ei ole kyse suurista etuuksista niin kuin tästä nyt äkkiä voi käsittää että nyt lisättäisiin jotain sellaista sosiaaliturvaa mikä ennestään jo houkuttelisi tänne tulemaan nyt puhutaan siitä että me yritämme saada nämä ihmiset pärjäämään itsenäisesti en näe mitenkään järkevänä semmoista ajatusta että meidän pitäisi nyt lähteä vertailemaan niin sanotusti tavallisia lapsia ja nuoria puhutaan nyt nuorista tässä tapauksessa näihin ihmisiin jotka ovat vaikka lastensuojelun jälkihuollon piirissä kyllä me kaikki nyt varmaan tiedämme sen että ei esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon piirissä olevien lasten ja

kaikki ole mennyt varmastikaan täysin raiteillaan sen takia haluan korostaa sitä että näen että tässä puhutaan haavoittuvasta ryhmästä todella kyllä minä näen että se että me tuemme näitä ihmisiä oli se sitten esimerkkinä voitaisiin ottaa vaikka opiskeluihin hakemisessa taikka asunnon hakemisessa muissa muissa tämmöisissä asioissa auttaa kyllä niitä ihmisiä tänne kotoutumaan mutta edelleen sanon myöskin että meillä on paljon tehtävää sen suhteen että me paremmaksi sitä että tänne tulijat kotoutuvat meidän yhteiskuntaamme

ärade talman on se selvää että jos joku tulee tänne alaikäisenä kaukaa kriisialueelta niin se on kohtalaisen traumaattinen kokemus hän on kohtalaisen haavoittuvaisessa asemassa ei kukaan meistä pysty kuvittelemaan mitä se on eikä sitä keskustelua sitten edistä se että tässä salissa luodaan vastakkainasettelua siitä mitä mahdollisesti täällä syntynyt saa verrattuna siihen mitä siihen mitä mahdollisesti muualla syntynyt saa kyllä me kaikkia yritämme auttaa palvella ihan samalla lailla tässä puhuttiin rasismista siitä mikä edistää rasismia se edistää rasismia että luodaan tällaisia keinotekoisia vastakkainasettelutilanteita annetaan ymmärtää että se että me yritämme auttaa vaikka häntä joka on yksin tullut neljätoista vuotiaana lähtenyt iranista tai afganistanista kävellyt läpi ison mantereen tullut tavalla tai toisella eurooppaan

on pois joltain muulta tai että hänen valintansa olisi ollut erityisen helppo että hän olisi mahdollisesti siellä ajatellut että suomesta ehkä saa asunnon ehkä saa koulutuksen ehkä työtä ja että se olisi ollut se houkutin kyllä ne työntötekijät ovat oleellisesti merkittävämpiä no miten edistetään kotouttamista tutkimusten mukaan tärkeimpiä kotouttamista edesauttavia asioita on yhteiskunnan yleinen asenne miten me kohtaamme tänne tulee miten me otamme hänet joukkoomme onko hän se muu vai onko hän kenties niin kuin me jolloin hänellä on edellytyksiä kotoutua puhuitte kotouttamissatsauksista yleensä teidän vaihtoehtobudjetissanne olette käytännössä leikanneet leikanneet kaikki kotouttamissatsaukset jos se on teidän reseptinne niin ei teillä ole myöskään oikeuksia vaatia että kotouttamisen pitäisi tapahtua jotenkin itsestään kyllä se edellyttää panostuksia yhteiskunnalta se edellyttää satsauksia koulutukseen satsauksia kielten oppimiseen tunnustakaa edes tämä asia

arvoisa puhemies kiitos edustajille adlercreutz ja multala ja muutamalle muulle sivistyneistä pragmaattisista puheenvuoroista joissa haetaan kaikkien meidän yhteistä etua minusta on erikoista että ensin perussuomalaiset täällä ihmettelevät kun maahanmuuttajat eivät kotoudu ja ja sitten kuitenkin käytännössä aina tekevät kaikkensa sen eteen että maahanmuuttajat eivät kotoutuisi ehkä tässä ajetaan jonkinlaista kieroutunutta omaa etua johon en sen syvemmälle mene myös tämä käsitys tasa arvosta on hyvin outo jos vaikkapa teidän aiemmin puhunut puheenjohtajanne halla aho sai yhteiskunnalta tukea kirkkoslaavin opiskeluun niin en minä ole saanut sitä tukea tai maahanmuuttaja koska me emme ole opiskelleet kirkkoslaavia mutta edustajanne halla tukea tarvinnut aivan kuten kotoutumista tarvitseva ihminen tarvitsee kotoutumiseen tukea tässähän ei ole kyse mistään rahoista tässä on kyse avusta siitä että ihmiset voivat olla hyödyllinen osa meidän yhteiskuntaamme itse toivoisin että tässä salissa ei puhuttaisi partalapsista ankkurilapsista tämä keskusteluilmapiiri ei edistä suomalaisten asiaa toivoisin että täällä yhdessä katsottaisiin miten me rakennamme toimivaa yhteiskuntaa jossa kaikilla on hyvä olla
arvoisa puhemies tässä kyseenalaistettiin se onko laissa kyse yhdenvertaisuudesta jos katsomme sitä mitä on tapahtunut lastensuojelulasten kohdalla jotka ovat kodin ulkopuolelle sijoitettuja tämän vuoden alusta muutimme lainsäädäntöä siten että jälkihuolto ulottuu kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen kun sitä ennen se oli kaksikymmentäyksi ikävuotta tämä on itse asiassa täysin yhtenäinen sen kanssa että samalla tavalla jotka ovat tulleet tänne yksin ja ovat olleet erityisen avun piirissä sen vuoksi tuo tuki ulottuu kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen sitten täällä kyseltiin mitä on tapahtunut lasten määrän suhteen kaksituhattaviisitoista maahan tuli vähän yli kolmetuhatta alaikäistä lasta ja viime vuonna heitä tuli satakaksi elikkä lasku on ollut tasaista noista vuosista ja kun tässä epäiltiin myös sitä että näistä lapsista suurin osa tulee ikään kuin täysi ikäisinä tähän maahan mutta ovat olevinansa alaikäisiä lakiesityksessä todetaan aivan selkeästi se että perheryhmäkodeissa esimerkiksi tämän vuoden alussa oli lapsia jotka olivat pääosin viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaita eli ihan oikeasti lapsia ja siksi ei ei ole kohtuullista nimitellä näitä lapsia

arvoisa puhemies aika harvoin otan kauheasti näihin asioihin kantaa mutta täytyy sanoa että omien kokemuksieni perusteella olen aika paljon tätä katsonut ja edustaja adlercreuz esitti aika hyvin tuossa miten me suhtaudumme suhtaudumme toisiin ihmisiin ja millä tavalla me otamme heidät vastaan se on näin minä olen siinä samaa mieltä mutta minkä takia koskaan ei kritisoida se meidän reaktiomme ei näy millään tavalla siellä tietyssä väestössä nyttenkin varmaan teistäkin on jokainen lukenut kun somalityttö laittaa videota että me saamme rikkoa nämä talot koska me olemme ne rakentaneet kaikki tietävät että he eivät ole mitään rakentaneet kyllä minun on pakko sanoa minä just tänään meidän toimipisteellä kävin siellä ghanalaisia kavereita oli kaksi kappaletta ja kun lähdin sieltä pois niin kaksi kappaletta tuli tilalle me nauramme siellä meillä hyvät hyvät heitot menevät siellä ei ole mitään ongelmaa ei pienintäkään ongelmaa ne sällit ovat haalarit päällä siellä meidän toimipisteellä touhuamassa ynnä muuta ainoa syy minkä takia minä poltan välillä näissä päreet on just tämä sinisilmäisyys siis parhaiten tänne maahan kotoutuu kun oppii tässä maassa olemaan niin kuin tässä maassa kuuluu olla eikä ole suu ammollaan

minkä takia mikään järjestö ei meinaa ottaa koskaan minkäännäköisistä typeristä lausunnoista millään tavalla minkäännäköistä kannanottoa ja tuomita niitä

ihmeellisesti ei näy kyllä oikeasti aika pitkälle metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan

ja se ei voi olla vain yksipuolista

arvoisa herra puhemies tuossa edustaja saramo puhui yhdenvertaisuudesta ja esitänkin hänelle kysymyksen mietitään nyt vaikka että leena maria muuttaa oripäästä vantaalle ja sitten abdi saapuu mogadishusta myös vantaalle kumpi heistä maksaa asunnostaan kumpi heistä saa asunnon lähempänä keskustaa kumpi heistä saa paremmin apua syrjäytymiseen kysyn edustaja saramolta ovatko he yhdenvertaisessa asemassa kun palvelukartoitusta tehdään

arvoisa puhemies tämä keskustelu osoittaa miten vaikeaa tuntuu olevan kun puhutaan kotouttamisesta ja maahanmuutosta tässä tuntuu että ei oikeastaan pystytä keskustelemaan faktoilla vaan heti tulee se vahva tunnepuoli mukaan ja vaikka minulta tätä kysymystä ei kysytty niin vastaan kuitenkin että meillä meillä kotouttamislainsäädäntö on tarveharkintaista syyperusteista ja varmaan sen takia se annetaan sille henkilölle joka sitä tarvitsee eikä sellaiselle henkilölle joka sitä ei tarvitse en tiedä minkä takia se kantasuomalainen joka muuttaisi kunnasta toiseen tarvitsisi kotouttamistoimenpiteitä ei sen savolaisenkaan niin vaikeata ole helsingissä kotoutua vaikka saattaa joskus joutuakin naureskelluksi naureskelluksi murteensa takia tai ehkä menneinä vuosikymmeninä mutta kun kristillisdemokraatit edustaa

onko tämän lakiesityksen yhteydessä pohdittu sitä ankkurilapsiongelmaa tai haastetta mikä meillä on ollut ihan selkeästi meillä on annettu korkeimmassa hallinto oikeudessa esimerkiksi viime vuonna vai oliko toissa vuonna päätös jossa todettiin että lapsi oli lähetetty nimenomaisesti sen takia suomeen että perhe voitaisiin perheenyhdistämisen kautta saada suomeen ja kun näin oli sitten tapahtunut niin vaikka tämä väärä motiivi tuli myöhemmin ilmi niin kuitenkin katsottiin että oli lapsen edun mukaista että se perhe sai tulla suomeen minun mielestäni tämä on oikeasti sellainen

hyvin kuvasi minkälaisia vaarallisia matkoja nämä lapset joutuvat tekemään halki kriisialueitten jos me emme oikeasti uskalla ääneen sanoa että on olemassa ankkurilapsia on on olemassa sellaisia vanhempia ja sellaisia sukuja jotka pistävät sen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevan ja katsovat että saapa nähdä pääseekö hän perille eurooppaan ja sitä kautta ehkä mahdollisesti perheenyhdistämisen kautta saadaan sitten perhe eurooppaan niin onhan sekin nyt jo aika kummallista siis minä olen täällä moneen kertaan sanonut että minä kannatan tätä tätä esitystä ja minusta se on hyvä ja tarvitaan ihan ehdottomasti sitä että nämä ihmiset mahdollisimman hyvin integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan olen todellakin itse esimerkiksi omassa kotikunnassani nähnyt miten monista afgaaninuorista jotka ovat alaikäisenä tulleet ovat olleet

suomeen erittäin hyvin koulutettuja työntekijöitä mutta jos täällä esittää kysymyksen että onko tätä ankkurilapsikysymystä käsitelty tai onko tätä haastetta edes otettu esille niin se jo koetaan jonkinlaisena leimaamisena toivon että me pystymme täällä käymään ihan faktapohjaista faktapohjaista keskustelua ilman että se menee niin tunnepitoiseksi
arvoisa puhemies tässä on kyseessä yhdenvertaisuus meillä on laki joka mahdollistaa lastensuojelua kantasuomalaisille ja maassa pysyvästi asuville sinne kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen saakka ja nyt yhdenvertaisuuden vuoksi on tärkeätä kotoutumisenkin nimissä nostaa tämä mahdollisuus näille muille yhdenvertaisuus on sen verran tärkeä asia että se ohittaa tiettyjä koronaan liittyviä rajoituksia uskoisin että edustaja linden aikoo puhua yhdenvertaisuudesta hieman lisää tässä keskustelussa on kuitenkin asian ytimenä paljon vähemmän yhdenvertaisuus ja paljon enemmän rakenteellinen syrjintä tässähän pyrittiin estämään niin sanottua rakenteellista syrjintää kun estetään rakenteellista syrjintää niin silloin annetaan ihmisille parempia mahdollisuuksia kotoutua voida paremmin ja olla yhteiskuntakelpoisia tällä pyritään saamaan ihmiset toimimaan niin kuin ollaankin täältä peräänkuulutettu maassa maan tavalla että he kykenevät oppimaan kielen ja asettumaan aloilleen ja katsovat eteenpäin on aivan selvää että jokainen joka tähän maahan on tullut aivan selvää jokainen järkevä ihminen joka on tähän maahan tullut haluaa menestyä haluaa turvallisen elämän ja haluaa voida hyvin ja haluaa luoda hyvät puitteet lapsilleen tulevaisuudessa tämä asia yhdistää meitä ihmisiä kaikkialla maailmassa tämä laki antaa näille haavoittuvassa asemassa oleville

syrjinnästä toinen sana tämä black lives matter liike on maailmanlaajuinen tällä hetkellä siksi että koetaan että on rakenteellista syrjintää erilaisissa paikoissa myös suomessa olisi ollut hitusen verran enemmän rakenteellisista syrjintää jos me emme olisi nyt tässä vaiheessa pyrkineet yhdenvertaistamaan nämä muut lapset kantasuomalaisiin ja suomessa asuviin lapsiin tässä kohtaa olemme pyrkineet poistamaan rakenteellista syrjintää suomesta tämä on oikea toimi tämä on yksi tämän liikkeen vaatimuksista vielä asiaa tästä ankkurilapsitoiminnasta on aivan selvää että tuolla on heimoja ja erilaisia kulttuureja jotka kokevat vahvaa ahdinkoa kuolemanvaaraa ja lähettävät rakkaan lapsensa vaaralliselle matkalle ympäri maailmaa jotta tämä lapsi voisi mahdollisesti jonain päivänä pyytää vanhempansa sinne luokseen on inhimillistä että näin tehdään koska vaihtoehto on kuolema koko perheelle tässä täytyy myöskin pohtia sitä millaista pakolaispolitiikkaa me haluamme tulevaisuudessa tehdä maailmassa on yli seitsemänkymmentä miljoonaa pakolaista me voimme vaihtaa meidän pakolaispolitiikkamme eun laajuisesti niin että haemme itse lapset ja naiset niiltä leireiltä ilman että kenenkään tarvitsee tulla
arvoisa puhemies silloin aikoinansa kun olin sisäministerinä ja oli noin pari vuotta sitten kaksituhattaviisitoista tapahtunut se hyvin paljon tuli turvapaikanhakijoita suomeen vierailin näissä näissä puhuttiin lastensuojeluyksiköistä joihin oli sijoitettu nimenomaan näitä yksin tulleita heidän tarinansa olivat surullista kuultavaa hyvin järkyttäviä tapahtumia siitä

mitä he olivat kokeneet siinä matkalla mutta myöskin mitä he olivat kokeneet siellä lähtömaassa jos suomessa joku samanlaista kokee niin hän on ilman muuta lastensuojelun tarpeessa eli siinä mielessä minä koen että tämä on erinomaisen tärkeä laki ja koen että tämä on tämä on tarkoituksenmukainen ja varmasti tällä luodaan sitä yhdenvertaisuutta ja sitä kotouttamista koska kotoutuminen laadukas kotoutuminen ja se että integroituu tähän yhteiskuntaan on erittäin tärkeää yksilön kannalta

mutta myös yhteiskunnan kannalta se on myös turvallisuuden näkökulmasta tärkeää mutta se on ennen kaikkea sen ihmisen yksilöllisenkin näkökulman kannalta tärkeää mutta siihen miksi äsken käytin tässä puheenvuoron mielestäni edustaja essayah selvitti nyt tarkemmin miksi hän puhui ankkurilapsista ja minä olen vähän pahoillani siitä että aina kun me puhumme turvapaikanhakijoista me ajattelemme vain yhdestä näkökulmasta asioita mielestäni edustaja essayah teki ihan oikeutetun kysymyksen hallintovaliokunnan jäsenille onko tässä keskusteltu asiasta ja mikä halveksunta täällä salissa tuli hänen kysymystään kohtaan se oli käsinkosketeltavaa mielestäni meidän ei ensiksikään pidä halveksua kenenkään kysymystä täällä ja toiseksi se oli aika oikeutettu kysymys koska niin paljon on lähetetty lapsia tänne meille suomeen se ei tarkoita että ankkurilapsi olisi mitenkään vähäpätöisempi lapsi kuin tavallinenkaan lapsi

tällä essayahin kysymyksellä on perustetta siitä syystä koen että myöskin tämä lakiesitys on erittäin tärkeä kotoutumisen näkökulmasta ja tärkeää vain on se että se pystytään toteuttamaan ja aivan niin kuin täällä edustaja semi sanoi tämä ei ole subjektiivinen oikeus vaan tämä tarpeen mukaan

arvoisa puhemies otan kantaa lähinnä tähän nimikkeeseen ankkurilapsi ennen kansanedustajauraani toimin vuosikymmenet ennalta estävän toiminnan ryhmässä poliisina nimenomaan ankkuriyhdyshenkilönä se on aivan virallinen nimike ankkurilapsi ankkuri toiminta siinä poliisina otan joka päivä selville minkälaisia tekemisiä ovat nämä niin sanotut ankkurilapset tehneet ja siinä vaiheessa kun tulee tarpeeksi tällaisia tapauksia käsittelemme ne yhdessä sosiaaliväen ja kolmannen sektorin kanssa ja pyrimme siihen että saisimme nämä lapset takaisin kaidalle tielle

arvoisa puhemies on hyvin tärkeää että turvapaikkapolitiikkaan liittyvä realistista ja perustuu faktoihin haluan tarttua edustaja adlercreutzin aiempaan puheenvuoroon jossa hän toi esille sen että kotoutumisen kannalta oleellisin seikka on yhteiskunnan yleinen ilmapiiri te rkpssä yleensä ymmärrätte talouden päälle ja ymmärrätte myöskin taloudellisten kannustimien merkitystä hieman kummeksun sitä että turvapaikkapolitiikkaan maahanmuuttoon liittyvissä asioissa teillä näyttää olevan jonkinlainen sokea piste koska harvoin teiltä kuulen että peräänkuulutetaan että suomalaisen sosiaaliturvan pitäisi toimia siten että se aina kannustaa ottamaan vastaan työtä haluan siteerata helsingin sanomien artikkelia viime marraskuulta ihmisillä jotka eivät ole tehneet töitä lainkaan on vakaampi taloudellinen tilanne kuin minulla minusta se ei tunnu reilulta näin tutkimushaastattelussa kertoi irakista suomeen muuttanut nainen jonka työttömyysetuuden maksatus katkesi osa aikatyön takia tuore tutkimus antaa viitteitä siitä että koulutetut turvapaikanhakijataustaiset irakilaiset ovat aluksi haluttomia turvautumaan sosiaalitukiin mutta työttömyyden pitkittyessä heitä uhkaavat samantyyppiset kannustinloukut kuin suomalaisiakin jotkut haastateltavat kuvasivat että työllistyminen on mahdottoman vaikeaa tukien saaminen on sen sijaan tehty helpoksi mutta vain jos ei tehdä työtä ollenkaan kertoo sosiaalipsykologi anu yijälä oli kokemuksia että yrittämisestä rokotetaan

ja ja sosiaaliturva toimii mutta kyllä tämän järjestelmän ydinongelma on siinä että se ei riittävästi kannusta siirtymään työmarkkinoille vaan se on sellainen että sen varaan voi jäädä elämään

arvoisa puhemies yritän itse olla laajentamatta tätä nyt yleiseen maahanmuuttokeskusteluun mutta edustaja essayah joka aloitti tämän keskustelun esitti sen kysymyksen johon täällä nyt on usein kajottu kuuntelin tarkkaavaisesti mutta tässä nyt on hetki kulunut ennen kuin oman puheenvuoron on saanut

äsken läpi yksitoista lausuntoa jotka tästä annettiin toinen kuudetta neljäs kuudetta yhdeksäs kuudetta ja yhdestoista kuudetta siinä on päällekkäisiä asiantuntijalausuntoja nimittäin suullista kuulemista ja sitten saman tahon kirjallinen lausunto ja niissä ei tätä asiaa käsitellä myös edustaja halla ahohan puheenvuorossaan vastasi että tämä asia ei nyt liity konkreettisesti siihen jokainen ymmärtää tietenkin kun puhumme alaikäisenä maahan tulevista että välillisesti sillä on yhteyttä näihin probleemiin joista olemme tässä puhuneet mutta siis tämän lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä tämä asia ei tullut hallintovaliokunnassa esille

katson olevani aika lailla siellä keskikastissa näen että maahanmuuttoon liittyy ongelmia joiden kanssa ei pidä olla sinisilmäinen mutta kuitenkin me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ihmiset avioituvat tänne ihmiset tulevat opiskelemaan tänne suomi on tehnyt kansainvälisiä sopimuksia joiden puitteissa meidän tulee toimia mutta totta kai me tiedämme että ei tämä maailma koostu suomessa eikä muuallakaan vain niin sanotuista hyvistä ihmisistä ja on erilaisten etujen hyväksikäyttöä on rikollisuutta on montaa muuta meidän täytyy olla kriittisiä ja tulee voida avoimesti keskustella näistäkin asioista ja näistä ongelmista ilman että saa

asia niin kuin mikä tahansa muukin siitä pitää pystyä keskustelemaan palatakseni tähän asiaan tässä asiassa ei puhuttu ankkurilapsista

arvoisa puhemies ei oikeastaan paljon lisättävää olisin myöskin ehkä halunnut vain tarkentaa että mielestäni se että käyttää jotakin termiä täällä salissa ei missään nimessä luokittele tai ei ainakaan pitäisi luokitella ihmistä johonkin kategoriaan kun sellainen ilmiö on täysin täysin tunnettu puhun nyt nimenomaan tästä essayahin käyttämästä ankkurilapsi termistä jota hän itsekin tässä selosti ja aivan asiallisen kysymyksen esitti ja siihen sai asiallisen vastauksen ja hyvä näin sinällään pidän ehkä erikoisena sitä että halutaan jakaa ihmisiä tämän aiheen piirissä hyvin vahvasti tiettyihin luokkiin kyllä meidän pitäisi pystyä myös eduskunnassa tai oikeastaan erityisesti täällä eduskunnassa käsittelemään maahanmuuttoa ei yhtenä ikään kuin samanlaisena ilmiönä kaikilta osin meillä on kuten tässä edustaja linden hyvin erotteli hyvin erityyppisiä syitä muuttaa maahan oli se sitten suomi tai joku muu meillä on turvapaikanhaku joka on yksi niistä sitten meillä on työperäinen maahanmuutto opiskelu

ja toisaalta näen myös ne haasteet mitä meillä on ollut esimerkiksi tässä aiemmassa turvapaikkapolitiikassamme niitä on joiltain osin korjattu ja sitten joiltain osin ehkä ei sinällään kotoutuminen toisaalta liittyy myös muihin kuin turvapaikanhakijoihin mutta monesti siinä tilanteessa kun tulee tänne ikään kuin vaikka opiskelemaan saattaa olla helpompaa integroitua yhteiskuntaan hankkia itselleen koulutus ja myös kielitaito toki tiedämme myös sen että kotoutuminen ei kaikilta opiskelijoiltakaan onnistu niin sanotusti eikä välttämättä ole heidän tavoitteenaankaan kuitenkin olisi suomenkin kannalta hyvinkin toivottavaa että ne jotka meillä korkeakoulutuksen saavat ja siten omaavat ne tiedot ja taidot joita tarvitaan monesti monenkinlaisiin ammatteihin nykypäivänä entistä useammin jäisivät tänne myös työntekijöiksi siinä on yksi semmoinen kohta jota meidän on parannettava niin kotoutumisen piirissä olevien maahanmuuttajien kuin muiden suomeen tulevien maahanmuuttajien keskuudessa eli kielitaidon oppiminen se on monella edelleen este työpaikan saamiselle

ärade talman edustaja vestman puhui hieman epämääräisesti sokeasta pisteestä rkphen viitaten minulle jäi hyvin epäselväksi mitä hän siinä tarkoitti enkä nyt tässä lähde perkaamaan kokoomuksen hieman ristiriitaisia linjanvetoja totean vain että olen iloinen edustaja multalan puheenvuoroista näissä kysymyksissä kun puhuttiin siitä että miten yhteiskunnan suhtautuminen vaikuttaa kotoutumiseen niin on ihan ihan kiistaton fakta se on yksi syy myöskin siihen miksi kotoutuminen on onnistunut paremmin kaksituhatta luvulla tulleiden keskuudessa kuin vaikka yhdeksänkymmentä luvulla tulleiden osalta ja ja aika yleisesti pidetään suurimpana syynä sitä että me yhteiskuntana suhtaudumme tätä nykyä suopeammin muualta tulleisiin muun näköisiin toista taustaa edustaviin sittenhän meillä on toisaalta myöskin maan sisällä aika lailla isoja eroja kotoutumistuloksissa ja siitäkin meidän meidän kannattaa ottaa oppia ja pohtia miksi tietyillä paikkakunnilla se onnistuu hyvin ja ja tietyillä paikkakunnilla heikommin edustaja vestman puhui sosiaaliturvasta yleensä ja siinähän tietenkin samat ongelmat koskevat sosiaaliturvan osalta niin niin suomessa syntyneitä kuin muualla syntyneitä on on säädettävää kannustimien osalta ja on tietenkin itsestään selvää että että työn hakuun tulisi kannustaa ja siksi on oleellista jos nyt vaikka puhutaan maahanmuuttajista että työhön pääsyä pääsyä ei estetä millään tavoin vaan tehdään siitä mahdollisimman sujuvaa mahdollisimman nopeaa poistetaan niitä turhia odotusaikoja niin kuin itse asiassa nyt tilapäisellä lakimuutoksella on tehty tässäkin tässäkin salissa tulisi pohtia vaikka muukalaispassikäytäntöä tällä hetkellä niitä ei myönnetä ja se on ihan konkreettinen este sille että ei päästä työhön kiinni minusta tämä on selkeä yksinkertaisesti korjattavissa oleva asia jolla pienen ryhmän kotoutumista voitaisiin parantaa ja nimenomaan sitä että pääsee työhön kiinni minä luulen että me sitä mieltä että että kun työhön pääsee kiinni niin on jo hyvinkin hyvinkin pitkällä pitkällä kotoutumispolulla

tällä lakimuutoksella on tosiaan tarkoitus auttaa ilman vanhempia maassa olevaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiseen ja sehän tarkoittaa juuri sitä täällä peräänkuulutettua opiskelua peräänkuulutettua opiskelua tai työntekoa täällä on käytetty todella hyviä puheenvuoroja siitä että kyse on haavoittuvasta pienestä ihmisryhmästä syrjäytymisen ehkäisystä ehkäisystä ja yhdenvertaisuudesta kun tässä lakiesityksessä todetaan että tätä lakia ei sovelleta jos perheenyhdistäminen toteutuu niin siksi tavallaan tämä ankkurilapsiproblematiikka ei ei tässä tullut esiin se on hyvä että se nyt tuli myös tässä salissa selvästi sanottua jos se ei kaikille ollut ollut selvää

kotoutumisen selonteko on tulossa eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana ja sen yhteydessä on sitten tarkoitus ja mahdollisuus arvioida tätä kotouttamisen palvelukokonaisuutta ja ylipäänsä kokonaisuutta mihin edustaja multalakin on täällä viitannut

arvoisa puhemies suora lainaus kokoomuksen turvapaikkapoliittisesta ohjelmasta pysyvän oleskeluluvan saamisen tulee perustua henkilön integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan tämän ensisijaisena mittana tulee työikäisiltä kansainvälisen suojelun perusteella suomessa olevilta edellyttää usean vuoden opiskelu tai työhistoriaa suomessa oleskelun ajalta

lisäksi edellytyksenä tulee olla sitoutuminen yhteiskunnan sääntöjen noudattamiseen sen ulkomaalainen voisi osoittaa suorittamalla hyväksytysti suomalaisen yhteiskunnan peruskurssin ja kurssikokeen kurssin ja kokeen sisältö keskittyisi yhteiskunnan perustaviin sääntöihin sekä perusoikeuksien kuten ihmisten fyysisen koskemattomuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamiseen kaikissa tilanteissa kokoomus siis lähtee siitä

tänne tulleilta myöskin edellytetään sitä että tähän yhteiskuntaan ja sen perustaviin arvoihin sitoudutaan ja täällä jokainen tekee oman osansa myöskin työmarkkinoilla tässä ehkä kuulen puheenvuorojen perusteella että kokoomuksen linja todella rkpn linjasta poikkeaa me me edellytämme ja haluamme edellyttää tänne saapuvilta myöskin omaa vastuunottoa
arvoisa puhemies en ole osallistunut tähän valiokuntatyöhön mutta olen tässä koettanut siihen perehtyä ja olen kuunnellut tätä keskustelua minusta tämä esitys vaikuttaa hyvin perustellulta niin kuin tässä vaikka edustaja adlercreutzin ja multalan erinomaisissa puheenvuoroissa on käynyt ilmi myös tiedän maahanmuuttajien turvapaikanhakijoina tulleiden elämästä ja nuorten elämästä niin yksi silmäänpistävä piirrehän on heidän tavaton yksinäisyytensä sen perusteella kaikki tällainen toiminta jossa heitä pyritään auttamaan ja olemaan jollain tavalla läsnä heidän elämässään on ilman muuta arvokasta edustaja filatov täällä selosti hyvin myös sen miksi tähän ei liity mitään tasa arvo ongelmaa eli selvästi tätä on syytä puoltaa kun täällä monet selvästi haluavat ilmaista hyvää tahtoaan sitä kohtaan että että maahanmuuttajat ja eritoten pakolaisina tulleet nuoret kotoutuisivat ja pärjäisivät ja integroituisivat suomeen niin minusta tässä ei pidä ollenkaan langeta omahyväisyyteen kun me olemme kuitenkin käsittääkseni en ole ihan viimeisiä tilastoja katsonut mutta vanhastaan tässä kaikkein heikoin pakolaistaustaiset integroituvat heikommin kuin työn perässä tulleet kaikkialla kaikissa pohjoismaissa joita tunnen jo aikaisemman tutkijanurankin nojalla ja suomi ei pärjää tällaisessakaan vertailussa kovin hyvin siksi ilman mitään tällaista nokittelua puolueiden välillä minusta kannattaa kyllä miettiä näitä meidän sosiaaliturvan ja työelämän sääntöjä ihan vailla perää se väite että meillä kotoutetaan käyttämään sosiaaliturvaa minä olen tavannut suomeen tulleita jotka ovat kertoneet että ensimmäinen asia mikä opetettiin oli toimeentulotuen hakeminen ja yksi asia joka joka selvästi erottaa suomea heikompaan suuntaan jos verrataan germaanisiin maihin on tämä oppisopimuksen hyvin vähäinen käyttö sehän on germaanisissa maissa hyvin tehokas kanava ihmisille nuorille joilla ei ole kovin hyvää pohjakoulutusta tai koulutusta lainkaan se on kuitenkin väylä päästä mukaan mukaan

sen miettiminen miksi meidän sosiaaliturva ja työelämän säännöt yhdessä lopultakin tuottavat aika surkean lopputuloksen olisi meille kaikille arvokasta ilman mitään puolueiden välistä nokittelua koska se että halutaan oikeasti tehdä suomesta sellainen paikka johon ihmiset voivat tulla myös hädänalaiset ja mehän voimme hyötyä siitä vielä taloudellisestikin edellyttää kyllä sitten että tätä sosiaaliturvaa ja työelämää katsotaan samat reformit auttaisivat suomalaisiakin työllistymään

arvoisa puhemies kunnioitan niin kaavamaisesti sitä kolmen minuutin puheenvuoroaikaa että puheenvuoroni lopussa jäi lukematta lyhyt lainaus joka oli yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnosta hallintovaliokunnalle siinä on neljä lyhyttä kappaletta joista kakkonen ja kolmonen kuuluvat näin esityksen tavoitteena on että ilman huoltajaa suomessa oleva lapsi tai nuori jolle on myönnetty oleskelulupa hänen haettuaan suomessa alaikäisenä kansainvälistä suojelua on täysi ikäistyttyään yhdenvertaisessa asemassa verrattuna lastensuojelun jälkihuollon piirissä oleviin nuoriin

arvoisa puhemies vielä on pakko tähän loppuun tarkentaa sitä että niin kuin tuossa omassa puheenvuorossani sanoin niin nimenomaan se kielikoulutus ja yhteiskuntaoppi kuten täällä edustaja vestmankin omassa puheenvuorossaan toi esiin ovat avainasemassa nämä ovat sellaisia palveluja mistä itse asiassa maahanmuuttajataustaiset ihmiset tuovat esiin että nämä kaksi ovat ne mitä pitäisi antaa antaa ja mistä tulee varmistaa että ne ovat olemassa minulle esimerkiksi voimakkaimmat vaatimukset maahanmuuttopolitiikan muuttamisesta ovat tulleet nimenomaan maahanmuuttajataustaisilta jotka eivät voi ymmärtää esimerkiksi sitä että meillä on mahdollisuus käyttää tulkkia aina vaan että heidän mielestään se pitäisi rajata joihinkin tiettyihin vuosiin vaikkapa kolmeen vuoteen oikeasti on pakko ottaa vastuu siitä kielen opiskelusta ja ryhtyä opiskelemaan minusta on tärkeätä että tässä salissa keskustellaan näistä asioista toivoisin että muutkin puolueet rohkeasti sukeltaisivat myös tänne ongelmakohtiin mitä meillä kotouttamisessa esimerkiksi on ja ja on myöskin sanottava tähän että meillä oli viime vuoden lopussa noin neljäsataakolmetoistatuhatta vieraskielistä jotka asuvat pysyvästi suomessa kysymys ei siis ole pienestä joukosta ihmisiä ja siellä on monenlaisia ihmisiä monenlaisilla taustoilla on selvää että tässä salissa on vastuu siitä että että mikä meillä on vieraskielisiä me kestämme sosiaalisesti mutta myös taloudellisesti etenkin jos tämä kotouttamispolitiikka ei toimi siinä mielessä minusta tässä salissa on syytä käydä keskustelua myös tästä aiheesta joka joka

edustaja linden puhui yhdenvertaisesta asemasta on kaunis ele ajatella näin mutta me emme ole yhdenvertaisessa asemassa kuitenkaan koska tilanne on se että kun tänne alaikäisenä turvapaikanhakija tulee ja sen jälkeen hän on järjestelmässä mukana niin on ihan takuuvarma että hänestä pidetään huoli tällä hetkellä kuitenkin täällä liikkuu alle kaksivitosia kavereita käytännössä katsoen yhteiskunnan ulkopuolella olevia ihmisiä vaikka kuinka paljon kukaan ei ole auttamassa heitä millään tavalla kukaan ei ole kiinnostunut niistä ihmisistä millään tavalla eikä eikä heistä oikeastaan edes jutellakaan vaikka heillä on ihan varmasti yhtä isot henkiset ongelmat ja monet muutkin ongelmat

tässä yhteiskunnassa nämä nallekarkit eivät jakaannu tasan vaikka me tavallaan

esimerkiksi turvapaikanhakijana tänne tulevalla olkoon kuka vain mitä tahansa mieltä on suurempi moraalinen vastuu ja

hänelle annetaan apua niin itse sen asian eteen jotain koska ei täällä nyt oikeasti edes omia kansalaisia saada hoidettua sillä tavalla kuin pitäisi eikä saada niitä kontakteja niitä kavereita pyörimästä tuolta pitkin sieltä missä nyt kukakin sitten asustelee

arvoisa puhemies en pyytänyt puheenvuoroani siksi että olisin eri mieltä edustaja laakson kanssa vaan itse asiassa olen hyvin pitkälti samaa mieltä minä siteerasin yhdenvertaisuusvaltuutetun lausuntoa jossa hän totesi että juridisesti meidän tulee saada nämä eri ryhmät tämä pienen pieni maahanmuuttajanuorten ryhmä ja sitten koko muu vastaavanikäisten suomalaisten nuorten ryhmä yhdenvertaiseen asemaan asiallisesti ottaen olette varmasti aivan oikeassa olen todella huolissani siitä kuinka paljon meillä on koko maassa syrjäytyneitä ihmisiä erityisesti siellä nuorten miesten keskuudessa silloin voidaan sanoa että meillä ei yhteiskunta toimi jotkut viranomaiset ovat ne sitten kunnan tasolla tai aluehallintoviranomaiset tai mitkä eivät tee kaikkea sitä mitä olemassa olevien lakien mukaan pitäisi tehdä tämä on suuri epäkohta ja suuri ongelma ja siitä olen ihan samaa

arvoisa puhemies on pakko tarttua tähän edustaja lindenin puheenvuoroon ilolla kuulen että olette ajamassa myöskin kantasuomalaisille nuorille tätä ja olisinkin kysynyt onko pääministeripuolue jo tuomassa tähän saliin ehdotuksen jossa lisätään nämä samat palvelut kaikille alle kaksikymmentäviisi vuotiaille

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tuossa ensimmäisessä käsittelyssä kävi jo ilmi että vaikka kyseessä on eu direktiivistä direktiivistä johtuvia lakimuutoksia niin kuitenkin tämä sähkön siirtohintojen sääntely nousi täällä oikeastaan kaikkein keskeisimmäksi aiheeksi mistä puhuttiin tässä valiokunnan mietinnössä on kyllä käsitelty varsin perusteellisesti asiaa

tapaninpäivän myrskyn jonka jälkeen suomessa hyvin pikaisesti lähdettiin tekemään lainsäädäntömuutoksia ja siitä johtuen meillä on se tilanne jolloinka voisi sanoa että tämmöisestä niin sanotusta luonnollisesta monopolista on tullut lähestulkoon rahanpainamisväline talousvaliokunta on halunnut tässä yhteydessä jo kuulla asiantuntijoita sitä silmällä pitäen että syksyllä tänne eduskuntaan sitten saadaan tämä hallituksen esitys erityisesti on haluttu kiinnittää huomiota näihin noudatettaviin laskentamalleihin ja kohtuullisen tuoton määrittämistapaan ja myöskin tuoton suhteeseen yhtiöitten pääomarakenteeseen vaikka näitä koskevat sääntelyratkaisut eivät ole tämän esitetyn sääntelyn kohteena niin pidän arvostettavana sitä että talousvaliokunnassa on nimenomaisesti nyt tähän asiaan haluttu tässä mietinnössäkin ottaa kantaa ja ikään kuin viitoittaa tietä sille mitä sitten syksyltä odotetaan arvoisa puhemies sinällänsä tämä itse lakiesitys ja ja siihen tehty mietintö on kannatettava ja eteenpäin vietävä mutta todellakin täällä monien

puhemies niin yksityisessä kuin julkisessa omistuksessa olevat sähköverkkoyhtiöt ovat nostaneet hintoja vuodesta toiseen talouskriisin keskellä tulisi hillitä siirtohintojen nousua sekä leikata verkkoyhtiöiden monopolituottoja ostovoiman vahvistamiseksi

hallituksen esityksellähän on vain muodollinen yhteys sähkön siirtohintojen määräytymiseen vaikka siirtohintojen hillitsemisen piti alun perin olla tämän lakiesityksen keskiössä käsiteltävän esityksen ulkopuolelle on jätetty jo lausuntokierroksella tammikuussa olleen lakiesitysluonnoksen keskeiset muutosesitykset sähkön siirtohintoihin vaikuttavat sekä sähköverkkotoiminnan kustannukset ja sähköverkkoinvestoinnit että verkkoyhtiöille sallittu sähköverkkotoiminnan tuotto sekä hallitusohjelman kirjaukset että tammikuinen hallituksen esitysluonnos olivat puutteelliset siirtohintojen pistämiseksi kuriin niissä esitetyillä toimenpiteillä ei riittävällä tavalla puututa kustannustehottomaan sähköverkon rakentamiseen eikä lainkaan kohtuuttomiin monopolituottoihin ministeriön valiokunnalle toimittama vastaus osoittaa ettei hallitus ole aikeissa edelleenkään puuttua tähän yhteen ydinongelmaan eli verkkoyhtiölle sallittuun tuottoon kokoomuksen lakialoitteella puututaan tehokkaasti siirtohintoihin edellytämme että verkkoyhtiöille sallittu tuotto heijastaa todellisuudessa verkkoon sitoutunutta pääomaa sekä liiketoiminnan lähes olematonta riskiä on täysin kohtuutonta että sähköverkkomonopolin omistaja voi saada nykyisin sijoittamalleen yli kolmenkymmenen prosentin kolmenkymmenen prosentin tuoton lisäksi haluamme että sähköverkko rakennetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja säävarmuuden saavuttamiseksi käytetään maakaapelirakentamisen vaihtoehtoisia keinoja haluamme ylipäätään lisätä sähkönkäyttäjien oikeuksia valiokunnan asiassa kuulemat professorit ovat nostaneet esille tismalleen samoja sähkön siirtohinnoittelun valvontamalliin liittyviä ongelmia valiokunnan saamien lausuntojen valossa sähköverkkoyhtiöt saavat nykyisin ylituottoa koska sähköverkkoon sitoutunut pääoma jolle siis se tuottoaste lasketaan määritetään kahdeksan vuotta voimassa oleviin standardiyksikköhintoihin perustuvan laskennallisen verkon arvon perusteella edelleen lausuntojen perusteella verkkoyhtiöt hyötyvät kiinteästä tuottoasteesta koska suora sitaatti lausunnoista tämä tarjoaa merkittävästi suuremmalla vieraan pääoman osuudella toimivalle yhtiölle huomattavaa taloudellista etua etua

arvoisa herra puhemies on arvostettavaa että politiikassa voi myöntää tehneensä virheitä ja kunnioitettavaa että sen jälkeen vielä haluaa ne virheet myös korjata surullista taasen on se jos tietää ongelman mutta ei edes halua sitä korjata siirtohinnat ja monopolituotot sähköyhtiöillä on asia josta yleisesti ihmiset ovat sitä mieltä että ne ovat kohtuuttomia sähkön siirtohintoihin liittyvät kysymykset ovat ehkä eniten viime vuosina palautetta aiheuttanut asia

sosiaaliseen mediaan mutta myös suoraan meille kansanedustajille lähetetään kuvia isoista siirtohinnoista jopa sellaisista tilanteista joissa itse sähkön sähkön osuus laskussa on käytännössä olematon tai lähes nolla ja ja siirtomaksu sitten erittäin suuri sähköverkkotoiminta on luonnostaan monopoli eikä ihmisillä ole mahdollisuutta valita miltä verkkoyhtiöltä he hankkivat siirtopalvelut monopolilla rahastamiselle on pistettävä viimein stoppi kohtuuden on astuttava kehiin ja lakiin säädettävä tiukemmin yleiset vaatimukset hinnoittelun kohtuullisuudesta ja valvontamallin sisällöstä verkkoyhtiöiden tuotto kokonaisuutena voisi näin jopa puolittua ja esimerkiksi carunan tuotto pudota seitsemänkymmentä prosenttia mikä näkyisi asiakkaan lompakossa näin kirjoitti kokoomuksen kansanedustaja heikki vestman tehdessään kokoomuksen lakialoitteen jossa siis pyrittäisiin puuttumaan sähkönsiirron ylihinnoitteluun lakialoite jonka kokoomuksen eduskuntaryhmä on allekirjoittanut leikkaisi verkkoyhtiöiden tuottoa lopettaisi verkkoyhtiöiden yli investoinnit ja jättäisi itse asiassa säävarmuuden tason ihmisten itsensä päätettäväksi esitys myös vapauttaisi pienet verkot monopolista ja vaatisi monopoleilta suurempaa yhteiskuntavastuuta välttämättömyyshyödykkeen tarjoajina kokoomus esittikin että siirtopalvelu on tuotettava mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tällä saataisiin vuoteen mennessä jopa yhdeksänsadan miljoonan euron säästö tulevissa investoinneissa kun valittaisiin aina kustannustehokkain säävarmuusratkaisu kokoomuksen ryhmä on valiokunnassa tehnyt hyvää työtä ja tuonut näitä esityksiä edustaja vestmanin lakialoitteesta myös valiokunnan käsittelyyn ja toivotaan että hallituspuolueilta löytyisi lopulta ymmärrystä suomen kansalle joka hyvin yksimielisesti näkee

kohtuuttomuuden me pääsemme näistä vielä tällä viikolla

arvoisa puhemies tässä on tosiaankin kyseessä teknisempiä muutoksia mutta on tärkeää että sähkön siirtohintoja koskevaa lainsäädäntöä tuodaan mahdollisimman pian tänne eduskuntaan käsiteltäväksi on hienoa että myös kokoomus toi esiin että virheitä on tehty aiemmilla vaalikausilla tämän asian osalta tietysti siinä on ollut monia muitakin puolueita mukana tekemässä näitä virheitä mutta myöskin kokoomuksen johdolla tämä lainsäädäntö on nykyään sellaista että voimme voimme vain yrittää korjata virheitä mikä on toki

tärkeää kuten me tässä toteamme talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa ongelmallisina on pidetty erityisesti tällä hetkellä noudatettavia laskentamalleja kohtuullisen tuoton määrittämistapaa ja sen suhdetta yhtiöiden pääomarakenteeseen tulevassa esityksessä näihin kaikkiin asioihin pitää löytyä vastauksia nämä sääntelyratkaisut eivät ole nyt kuitenkaan mukana tässä paketissa laskentamallien erilaisten tulkintojen lisäksi on kiinnitetty huomiota asiantuntijakuulemisissa siihen mitkä ovat kansallisen lainsäädännön liikkumavarat tätäkin on tulkittu hyvin eri tavoin ja on kyllä aika huolestuttavaa että asiantuntijakuulemisissa ja ministeriössä käsitykset poikkeavat näinkin laajasti toisistaan nyt toki talousvaliokunta ei kuullut laajasti asiantuntijoita esimerkiksi professoreita tai muita tutkijoita olisi hyvä kuulla enemmän on on tärkeätä että me olemme sitoutuneet tietopohjaiseen päätöksentekoon ja sen takia tässä talousvaliokunta toteaakin että pitää kattavasti ja avoimesti selvittää valmistella ja vertailla säätelyvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia jotta myöhemmin tänä vuonna annettavilla ehdotuksilla voitaisiin saavuttaa markkinoiden toimivuuden kustannustehokkuuden ja kuluttajan näkökulmasta paras mahdollinen siirtohintojen säätelymalli tämä oli se kohta jossa kokoomus ei tullut tämän muotoilun taakse ihan täysin jossa tosiaan edellytetään että kattavasti ja avoimesti selvitetään säätelyvaihtoehtoja tietysti on hyviä esityksiä myös ja kokoomuksen kanssa toivottavasti teemme sitten yhteistuumin kun tämä lakipaketti saadaan ja ja käydään sitä keskustelua ihan todella mielellään sitä keskustelua käydään yhdessä koska aika monen puolueen voimin on tehty näitä virheitä joita on nyt sitten vaikeampi korjata jälkikäteen mutta toki siihen pyrimme kaikin keinoin

puhemies tuossa edustaja holopainen aukaisi aika hyvin tätä ongelmatiikkaa mikä tähän tai oikeastaan tulevaan hallituksen esitykseen liittyy tekninen mikä nyt oli talousvaliokunnan käsittelyssä mutta kuten on täälläkin todettu niin tässä aika hyvin talousvaliokunta käsitteli myös tätä tulevaa tulevaa hallituksen esitystä ja nosti jo esille niitä keskeisiä kynnyskysymyksiä mitkä siihen esitykseen esitänkin eduskunnalle lausuman eduskunta edellyttää että hallituksen syksyllä eduskunnalle annettavaan esitykseen sisällytetään kattava joukko sähkön hintaa alentavia toimenpiteitä muun muassa madalletaan kohtuullista tuottoa pienentämällä laskennallisia pääoman kustannuksia siis se oma analyysini tästä tilanteesta on aika lailla sellainen että ongelma on tässä kohtuullisen tuoton kaavassa ja etenkin siinä että se kaava antaa oman pääoman kustannuksille liian liian ison lopputuleman ja kun niitä oman pääoman kustannuksia lasketaan sitten taas omalla cap mallilla siellä kohtuullisen tuoton kaavan sisällä niin tästä kaikesta tulee tulee sellainen lopputulema muun muassa edellisellä valvontajaksolla jolla kohtuullinen tuotto on ollut jopa kuusi pilkku neljä ja tällaisina aikoina jolloin

muuta pääomaa lainapääomaa saa hyvinkin edullisesti tulee esiin se kysymys kuinka paljon tuottoa pitää saada sille omalle pääomalleen kuinka paljon yhtiön kuuluu saada omalle pääomalleen tuottoa tuntuu siltä

kohtuuttomia sitten vielä aivan lopuksi puhemies totean sen että tämä sähkön hinnoitteluongelma on sinänsä syntynyt ja nostettu poliittiseen keskusteluun psn syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista tekemässä vaihtoehtobudjetissa ja olemme aina sopivassa yhteydessä tämän asian tänne eduskuntaan tuoneet äänestettäväksi useissakin budjettikäsittelyissä on hyvä että nyt vihdoin viimein on todellakin syntymässä tällainen hallituksen esitys mutta haluaisin painottaa sitä että siellä ei ole vieläkään kiinnitetty huomiota kunnolla tähän wacc kaavaan elikkä kohtuullisen tuoton kaavaan ja etenkin tämä seikka täytyisi ottaa tässä uudessa hallituksen esityksessä huomioon
arvoisa puhemies aivan alkuun haluan kannattaa edustaja vestmanin tekemiä esityksiä tähän itse asiaan ymmärrän tietysti sen että näin nopealla aikataululla kesken käsittelyprosessin varmaankaan hallitus ei korona aikana olisi taipunut muuttamaan esitystään mutta sen sijaan että täällä kuittaillaan siitä kuten tapahtui edellisellä kyselytunnilla kuka on tehnyt virheitä virheitä tai naureskellaan hieman sille asialle hallitus ottaisi asian vakavasti ja pohtisi voisiko tätä kokoomuksen vastalauseessa esitettyä mallia hyödyntää kun myöhemmin tuodaan tänne eduskuntaan käsiteltäväksi sähköverkkoihin liittyviä lakiesityksiä tässä vastalauseen perusteena nimittäin on lakialoite joka joka on siis tosiaan koko kokoomuksen eduskuntaryhmän allekirjoittama ja se on myös erittäin huolella laadittu eikä siis ole ehkä joskus lakialoitteita saatetaan tehdä myös sanotaanko näin ikään kuin keskustelun herättäjiksi mutta tässä on erittäin tarkasti pohdittu että tämä on sellainen joka voitaisiin myös toteuttaa silloin kun lakialoitteille saadaan vahva kannatus eduskunnassa ja vaikuttaa siltä että ainakin osa perussuomalaisista oli myös tämän kokoomuksen vastalauseen takana niin silloin voidaan muutoksia saada aikaan ihan siltä pohjalta että eduskunnassa on lakialoitteita jätetty nyt vaikuttaa siltä

katumusta korjata vanhoja virheitä ja varmaan kaikilla voisi kuvitella olevan tahtoa korjata korjata ylisuurta ikään kuin monopolituottoa nauttivien sähköverkkoyhtiöiden mahdollisuuksia kerätä sitä tuottoaan ja varmasti löytyisi yhteisymmärrystä sitten katsoa oikeasti tarkemmin olisiko tämä nyt se malli joka hallituksellekin kelpaisi sinällään asian historiahan nyt tietenkin on siinä mielessä ymmärrettävä että myrskyjen seurauksena en nyt muista mikä sen myrskyn nimi oli velvoitettiin että on rakennettava ikään kuin sääturvallisuutta ja se on täysin ymmärrettävää mutta siinä vaiheessa ei ymmärretty sitä että olisi tullut kirjata lakiin myös tämä mahdollisimman kohtuullinen tapa siitä säävarmuudesta huolehtia täten nyt se on mahdollistanut sitten sen että sähkön siirtohinnat käytännössä ovat nousseet hyvinkin nopealla tahdilla vaikka sitä on pyritty tässä matkan varrella myös suitsimaan

mikä on myös hienoa kokoomuksen vastalauseessa on se että pyritään vastaamaan siihen että sähkön kuluttajalla olisi mahdollisuus pystyä pystyä itse

huolehtimaan varsinkin haja asutusalueilla tämä voisi olla erittäinkin kustannustehokas tapa myös sähköverkkoyhtiön näkökulmasta

arvoisa puhemies en tiedä miksi viime eduskuntakaudella hallitus ei ei tehnyt mitään asialle kun en itse niin tiiviisti seurannut asiaa itse olin silloin erityisavustajana kun carunan sähköverkkoja myytiin kokoomus painoi kovaa päälle että sähköverkot eivät ole sellaista strategista omaisuutta jonka pitäisi olla julkisen sektorin hallinnassa silloin jo nähtiin ne seuraukset mihin se johtaa ja vasemmistoliitto silloin yksin jäi jäi puolustamaan sitä julkisomistusta

kun kun kaikki ovat nähneet kuinka siinä sitten kävi mikä oli jo silloin näkyvillä niin en tiedä miksei asialle sen jälkeen mitään tehty mutta on todella hienoa että nyt eduskunnassa tuntuu olevan näin laaja yhteisymmärrys siitä että tähän asiaan pitää puuttua ja olen luottavainen että ministeri tuo meille hyvän esityksen toivottavasti jo ensi syksynä vähän ihmettelen kun välillä oppositio on sitä mieltä että tähän saliin pitää tuoda tällaisia asioita ja välillä ei

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessähän on kysymys eu normiston toimeenpanosta ja se on sillä tavalla suurelta osin tekninen mutta me talousvaliokunnassa halusimme kuitenkin tietysti kuulla alan parhaita sähkötekniikan professoreita varmistuaksemme siitä sitooko tämä nyt hyväksyttävä lakiehdotus näitä myöhempiä siirtohinnoitteluun liittyviä ratkaisuja ja myös oppiaksemme näitä siirtohinnoittelun kysymyksiä joita tämäkin ehdotus sivuaa

kun nämä jakeluverkot ovat monopoli olivat ne sitten yksityisiä tai julkisia monopoleja niin siinähän on joka tapauksessa olennaista se millä tavalla tällaisen monopolin toimintaa säädellään itsekin olin ensiksi taipuvainen ajattelemaan että jäädään sitten odottamaan viisaan hallituksemme esitystä mutta kun perehdyimme näiden kahden suomen johtavan sähkötekniikan professorin avustuksella näihin siirtohintojen hinnoittelukaavoihin me ymmärsimme miten suuri ongelma tällä hetkellä näissä laskentasäännöissä vallitsee ja tässä sai itsenikin huolestumaan se että hallitus ja ministeriö eivät oikein olleet halukkaita ottamaan onkeensa tästä akateemisesta kritiikistä joka kuitenkin oli mitä perustelluinta tämähän on hieman tekninen asia mutta tosiaan liittyy siihen pannaanko omakotitalojen omistajat ja sähkönkäyttäjät maksamaan huomaamattaan implisiittisesti vielä tulevista investoinneista ja niistä kustannuksista joita tulevaisuuden sähkönkäyttäjille koituu tämän vuoksi minä olen itsekin mukana tässä kokoomuksen vastalauseessa jossa yksinkertaisesti velvoitetaan napakammin hallitusta ottamaan tämä kritiikki onkeensa ja olen itse hieman huolissani valiokuntakeskustelun jälkeen ja tämänkin keskustelun jälkeen siitä millainen esitys hallitukselta itse asiassa on tulossa ja huomioiko se sen kritiikin joka omasta mielestäni aika vastaansanomattomasti perustelee sitä että nämä tämänhetkiset

hallituksen esitys ei johda niihin lopputuloksiin joita tässäkin salissa on laajasti vaadittu ja tämä kokoomuksen vastalause jos sen lukee tarkkaan valiokunnan mietintöä vasten osoittaa myös tätä merkittävää haastetta ja eroa

arvoisa puhemies alkuun tietenkin kannatan kaikkea mitä edustaja vähämäki edellä esitti olisin halunnut edustaja saramolle hienoisesti korjata hänen puheenvuoroansa kun hän totesi että vasemmistoliitto jäi yksin puolustamaan sähköverkon kansallista tilannetta kyllä perussuomalaiset olleet sähköverkon myyntiä vastaan koko sen ajan kun tästä asiasta on keskusteltu ja on todella mukava huomata nyt että siirtohinnat ja muut ovat saaneet tämän eduskunnan yhdentymään kaikki tulemaan perussuomalaisten linjoille tässä asiassa viimeksi aiheesta keskusteltiin ihan muutamia päiviä sitten ja pääministeri silloin totesi tuovansa syksyllä sellaisen esityksen jossa päästään näihin sähkön sähkön siirtohintoihin vaikuttamaan ja vetosi siihen että koronan takia tänne saliin ei tuoda sellaisia asioita jotka voisivat herättää ristiriitoja sen keskustelun pohjalta tämä asia ei kyllä herättänyt tässä salissa ristiriitoja toisin kuin esimerkiksi edellä käsitelty kotouttamisraha ja muu muu vastaava eli odotan kyllä kovan kovasti sitä että tämmönen oikeallinen esitys saadaan saadaan aikaiseksi oli pakko tarkistaa omasta huhtikuun sähkölaskusta mitä mitä nämä hinnat tällä hetkellä

yhden kuukauden huhtikuun laskussa ei siis talvilämmitysaikaa ei kesälämmitysaikaa vaan puolivälikausi sähköveroa kuusikymmentäkuusi euroa kuusikymmentäseitsemän senttiä sähkön hinta kuusikymmentäyksi euroa yhdeksäntoista senttiä ja sähkön siirtohinta satakaksikymmentäkolme euroa neljäkymmentäviisi senttiä eli tällaisilla lukemilla mennään ihan tällaisessa normaalissa purulaatikko omakotitalossa tällä hetkellä samaan aikaan on arvioitu että kun ihmiset siirtyvät korkean vuoksi erilaisiin vaihtoehtoisiin lämmitys ja sähköntuottamismalleihin niin siirtohinnat tulevat vain nousemaan kun sähköverkon käyttäjämäärä vähenee eli tähän on nyt kyllä ihan oikeasti korkea aika saada aikaiseksi muutos ennen kuin tämä lähtee täysin lapasesta samalla kun kotitalouksien osalta käyttövara ostovara hiipuu kaiken aikaa kun liikkumiseen lämmittämiseen ja elämiseen menee koko ajan enempi rahaa ja töiden riittävyys on koko ajan vaakalaudalla

mietintöluonnospohjasta pois sellaisia kappaleita joissa nimenomaisesti tuodaan riippumattomien asiantuntijoiden taholta esille tätä kritiikkiä minkä ihmeen takia valiokunnan pöytäkirjan mukaan hallituspuolueiden edustajat äänestivät pois asiantuntijoiden esille nostamaa kritiikkiä mistä tällainen tavoite salata tähän sähköverkkojen sääntelyyn liittyviä ongelmia kumpuaa tässä keskustelussa on on nostettu esille yksityisiin sähköverkkoihin liittyviä ongelmia ja haluan vielä kerran korostaa sitä että sähköverkkojen omistus ja niiden sääntely ovat kaksi eri asiaa ne on tärkeä erottaa toisistaan koska tämän lainsäädännön ja sen valvonnan kautta pystytään puuttumaan sekä yksityisessä omistuksessa olevien että julkisessa omistuksessa olevien verkkoyhtiöiden toimintaan ja hinnoitteluun sähköverkkosääntely siis se joka lopulta määrittää kuinka paljon yksittäinen kuluttaja joutuu siitä siitä sähkönsiirrosta maksamaan on hyvin monimutkaista hyvin teknistä ja valitettavasti on niin että monen poliitikon tiedot ja taidot eivät välttämättä sitten niihin yksityiskohtiin riitä ja juuri tästä syystä kokoomus on valmistellut valmiin lakialoitteen jossa poliittinen tahtotila ja toisaalta sitten tieto ja ja osaaminen tältä alalta yhdistyvät haluan nostaa esille tosiaan myös sen että julkisessakin omistuksessa olevat verkkoyhtiöt ovat paljon siirtohintoja nostaneet ja myöskin jakaneet hyvin anteliaasti voittoa omistajilleen olen tässä julkisiin tietoihin perustuen tehnyt laskelman jossa on arvioitu käyttöpaikkakohtaisesti siis sähkönkäyttäjäkohtaisesti verkkoyhtiöiden maksamia voitonjakoluonteisia eriä tämän laskelman perusteella yksityisessä omistuksessa oleva caruna espoo oy on kaksituhattakahdeksantoista maksanut per käyttöpaikka satakolmekymmentäseitsemän euroa voittoa ja sitten jos katsotaan julkisessa omistuksessa olevia verkkoyhtiöitä kymenlaakson sähköverkko oy sataseitsemänkymmentä euroa per käyttöpaikka savon voima verkko oy sataneljäkymmentäkuusi euroa per sähkönkäyttöpaikka järvi suomen energia oy kahdeksankymmentä euroa voittoa per sähkönkäyttöpaikka kysyn miten hirvensalmella asuvaa senioria jolla ei ole varaa tai joka ei raaski lämmittää asuntoaan korkeiden siirtohintojen takia lämmittää se että täällä nostetaan toistuvasti esille seitsemän vuoden takaisia

puhemies ainakin itse toivon että jos tähän liittyy ongelmia ja ristiriitoja niin ne tuodaan ihan avoimesti esiin ja myös ne vaikeudet sanotaan nyt vaikka täällä ei haluttu puhua niistä kokoomuksenkin tekemistä virheistä mikäli siellä on niiden jäljiltä vielä vaikeuksia saada tämä asia kuntoon koska

kuten kuten olemme keskustelleet niin eihän se helppo jälkikäteen ole palata siihen pisteeseen missä oltiin kun niitä virheitä on tehty mutta kaikki täytyy yrittää että siihen päästään minulle sopisi sopisi hyvin laittaa tästä pidemmätkin selvitykset mietintöön mutta kannattaa varmaan tiedustella nyt sitten laajemmin mitä mitä näkemyksiä eduskunnasta löytyy itse pidin taas erikoisena kuten tässä totesin että edustaja vestman ei halunnut tähän mietintöön tuoda tätä huomiota siitä että talousvaliokunta pitää tärkeänä kattavasti ja avoimesti selvittää valmistella ja vertailla sääntelyvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia jotta myöhemmin tänä vuonna annettavilla ehdotuksilla voidaan saavuttaa markkinoiden toimivuuden kustannustehokkuuden ja paras mahdollinen siirtohintojen sääntelymalli siihenhän tässä pyritään tuntuu siltä että siellä tavallaan nyt ehkä haluttiin jo jo tehdä tässä sitä lakipakettia jota jota ei kuitenkaan koronan takia ja syystä tai toisesta tähän tuotu itse ainakin toivon että päästäisiin pian sellaiseen tilanteeseen jossa ei lykätä asioita tämän koronaepidemian takia aika vaikea tietää etukäteen mitkä ovat poliittisesti ristiriitaisia ja

poliittista valintaa siitä mitkä asiat viivästyvät toivon että mahdollisimman pian päästään siihen että tämä lainsäädäntökäytäntö on ihan samanlainen kuin normaalitilanteessakin esimerkiksi talousvaliokunnalla on edelleen yksi kansalaisaloitteen mietintö odottamassa tänne saliin pääsemistä ja sen hyväksyntää ja voisi ajatella että sekin on erittäin kiireellinen mietintö tämä asia pitää myös saada kuntoon mahdollisimman pian ja ehdottomasti tietopohjaista päätöksentekoa ja valmistelua kuten sanottu niin varmasti tarvitaan enemmänkin asiantuntijoita kuin nämä kaksi joita on nyt kuultu toivottavasti myöskään meidän lainsäädäntötyömme ei ole sellaista että työryhmiin jatkuvasti otetaan iso edustus edustus suoria edunsaajia tämäkin on ihan käsittämätöntä tuntuu että on oikein suomalainen maan tapa että lainsäädäntöä tekevät edunsaajat kun heitä pitäisi kuulla

arvoisa puhemies mitä tulee eri puolueiden aiemmin tekemiin virheisiin niin niin koska tämä asia nyt täällä jatkuvasti nostetaan esille haluan muistuttaa että fortumin sähköverkkojen kaupassa esittelevä ministeri oli vihreiden ministeri haavisto

sellaista toteuttamiskelpoista tehokasta ratkaisumallia minkään muunkaan puolueen esittämänä kävin läpi vasemmistoliiton esittämiä ratkaisuvaihtoehtoja sieltä löytyy esimerkiksi lakialoite jossa hinnoittelukattoa korotuskattoa oli oli toki esitetty väärään pykälään sähkö ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain väärään pykälään tämä korotuskatto on sinänsä tärkeä asia ja sehän tuolta nykylaista jo jo löytyy mutta se ei sinänsä leikkaa tai tai hillitse siirtohintojen korotusta se ainoastaan jaksottaa niitä mitä tulee muutamien puolueiden esittämään ratkaisuun siitä että lakiin tulisi kirjata ruotsin mallin mukaisesti jokin tietty tuottoprosentti jolla vaikutettaisiin suoraan verkkoyhtiöiden saamaan tuottoon niin niin tällainen malli jossa yksityiskohtaisesti lainsäätäjä tai ministeriö tai jokin poliittinen taho

on todettu eu tuomioistuimen oikeuskäytännössä sähkömarkkinadirektiivin vastaiseksi sen sijaan kokoomuksen malli on sopusoinnussa eu oikeuden kanssa siinä esitetään yleispiirteiset periaatteet tämän valvontamallin sisällöstä ja ja näillä periaatteilla käytännössä sitten sähkön siirtohintoihin vaikuttava verkkoyhtiöiden tuotto leikkaantuisi meidän lausumaehdotuksissa on on tuotu esille nämä meidän ratkaisuvaihtoehtomme luen tästä ensimmäisen lausumaehdotuksen haluamme että eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskuntaan esityksen jolla alennetaan sähkön siirtohintoja säätämällä lakiin yleiset periaatteet hinnoittelun valvontamenetelmien sisällöstä siten että sähköverkkotoimintaan sidotun pääoman arvo heijastaa verkkotoimintaan tosiasiassa sitoutuneen pääoman määrää ja sähköverkon rakentamisen kustannuksia joihin tehokkaasti toimivalla yhtiöllä olisi mahdollisuus että tuottoaste heijastaa verkkoyhtiökohtaista pääomarakennetta sekä liiketoiminnan erittäin vähäistä riskiä ja että verkkoyhtiöitä kannustetaan investointien tehokkuuteen kun kuuntelin tuossa edustaja vähämäen puheenvuoron niin ymmärsin että olette samoilla linjoilla tämän

arvoisa puhemies jäin miettimään kun täällä on erittäin mielenkiintoisia hyviä keskusteluja ja puheenvuoroja pidetty ja etsitty syyllisiä tähän tähän tilanteeseen miksi verkkomaksut ovat niin kalliita se oli manta myrsky mikä pyöräytti liikkeelle tämän verkostojen uudelleenrakentamisen ja siitä on jo vuosia aikaa kun se kyseinen myrsky oli myrskyn jälkeen jäi kymmeniätuhansia asuntoja ilman sähköä ja suuria taloudellisia tappioita tuli monellekin ihmiselle sen sähkönpuutteen takia tästä sähkön siirtohinnasta ja yleensä koko tästä sähkön verotuksesta minä luulen että jokainen joka on kuntapäättäjänä mukana ja tietää että on kunnallisia sähköyhtiöitä olemassa aiheuttaa omalla toiminnallaan kun he hyväksyvät tämän piiloverotuksen siitä että

osinkoja emolle tuottovaatimuksesta eiköhän meitä ole useampia tuhansia tähän syyllistyneitä sähkön hinnan ja sähköverkoston hinnan paineita se mitä minun mielestäni pitäisi nyt tehdä jollakin tavalla saada eteenpäin on saada tasa arvoiseen asemaan harvaan asutuilla alueilla olevien ihmisten siirtomaksut koska he joutuvat per capita maksamaan paljon enempi sitä siirtohintaa kuin tämmöisellä tiheällä kaupunkiseudulla olevat ihmiset ja sähkönkuluttajat se olisi ainakin se ensimmäinen ratkaisu mikä pitäisi tehdä

arvoisa puhemies minkä takia meidät on valittu tänne eduskuntaan siksi että me olemme lainsäätäjiä se tarkoittaa että yksittäinen kansanedustaja voi jättää lakialoitteita toimenpidealoitteita tai talousarvioaloitteita edustaja vestman on toiminut juuri oikein hän on täyttänyt tehnyt sen velvollisuuden mitä hänen äänestäjänsä odottavat siksi he ovat äänestäneet hänet tänne että hän tulee ja korjaa lakeja jos vanhoissa on huonoja kohtia riippumatta siitä mitkä puolueet ovat vastuussa siitä niin kuin edustaja vestman totesi silloisessa hallituksessa olivat mukana muutamat isot puolueet mutta siellä olimme mukana myös me kristillisdemokraatit me olemme osasyyllisiä tähän virheeseen miksi sen pitäisi olla niin vaikeaa myöntää että tässä talossa tapahtuu aina joka hallituskaudella virheitä ja sen takia järjestetään vaalit kansa pääsee vaikuttamaan tulee uusia edustajia jotka korjaavat näitä virheitä niin

arvoisa puhemies kiitos edustaja semille ja edustaja östmanille erittäin tärkeistä puheenvuoroista edustaja semi nosti esille piiloverotuksen joka on juurikin oikea termi siihen toimintaan jota julkisessa omistuksessa olevat sähköverkkoyhtiöt harjoittavat yksi ratkaisuhan on todella se että omistajaohjausta kuntapäättäjät kunnissa käyttävät siihen että että sitä kautta ei sitten kunnan taloutta tilkitä mitä tulee hannu ja tapani myrskyjen vuodenvaihteessa kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattayksitoista tekemiin tuhoihin niin on totta että nämä myrskyt aiheuttivat laajoja sähkökatkoksia ja niiden johdosta poliittinen paine sille että täytyy tehdä lakimuutoksia jotta sähköverkot pistetään parempaan kuntoon ja säävarmemmiksi kasvoi suureksi ja lainsäätäjä teki lakiin vaatimukset siitä että sähköverkkojen tulee tällaiset laatuvaatimukset täyttää sähkömarkkinalaissahan ei edellytetä maakaapelointia siis sitä että ne ilmajohdot laitetaan sinne maan sisälle vaan siellä edellytetään ainoastaan että verkot täyttävät tietyt laatuvaatimukset asemakaava alueilla sähkökatkos ei saa olla yli kuusi tuntia pitkä ja yli kolmekymmentäkuusi tuntia pitkä se mistä on tullut ongelma on että laki ei samaan aikaan edellytä edellytä että nämä säävarmuusvaatimukset tulee täyttää mahdollisimman kustannustehokkaasti samaan aikaan valvontamalli joka määrää sen siirtohinnan kannustaa verkkoyhtiöitä voimakkaasti investoimaan uusiin verkkoihin jotta nämä laatuvaatimukset saavutetaan kun tämä tosiasia että laki ei edellytä kustannustehokkuutta siis valitsemaan kaikkein halvinta kustannustehokkainta säävarmuustoimea yhdistetään siihen että hinnoittelun valvonta kannustaa investoimaan massiivisesti syntyy kierre jossa verkkoyhtiön kannattaa taloudellisesti laittaa ilmajohdot vaikka kallioon koska verkkoyhtiö siitä taloudellisesti hyötyy ja laskun maksaa lopulta loppukäyttäjä sähkönkäyttäjä kukin meistä sähkölaskussaan tästä syystä kokoomuksen lakialoitteessa puututaan myöskin tähän kustannustehottomaan verkon rakentamiseen me edellytämme että lakiin tulee vaatimus siitä että säävarmuusvaatimukset ja ylipäätään verkkotoiminta tulee järjestää mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla esitämme että että sähkönkäyttäjille annetaan myöskin vapautta valita halutessaan matalampi säävarmuuden taso verkkoyhtiön maksamaa korvausta vastaan tätä kautta yksittäiset sähkönkäyttäjät pystyisivät hyödyntämään esimerkiksi aggregaattia säävarmuuden järjestämiseen tilanteessa jossa maakaapelointi tai muutoin säävarman verkon rakentaminen olisi loppukäyttäjälle erityisen kallista annetaan siis lisää oikeuksia ja vapautta loppukäyttäjille ja suitsitaan tällaista tuhlaamista jota tähän säävarmuuden säävarmuuden vaatimuksen saavuttamiseen tällä hetkellä valitettavasti liittyy
arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron kun tuossa edustaja semi totesi että olisi ihan tärkeimpiä asioita saada alueellista porrastusta näihin sähkön siirtohintoihin tätähän on tosiaan pohjoismaissa ruotsissa muun muassa on tämä alueellinen hinnoittelu itse asiassa kristillisdemokraatit tekivät viime syksynä jo esityksen tästä että meillä suomessa tulisi tämä asia myöskin nyt

pieniä mummonmökkejä ja muita vastaavia joissa tosiaankin tuntuu että se varsinainen sähkökulutus ei kyllä kovin suurta ole mutta sitten nämä siirtohinnoittelut ovat todella kalliita ja nämä laskut ovat kohtuuttomia ihmisille jotka muutenkin elävät siellä siellä hyvin pienellä toimeentulolla ja joutuvat esimerkiksi liikkumisestaan maksamaan monin verroin enemmän kuin kasvukeskusten julkisten liikennevälineitten äärellä elävät sen tähden toivon että

syksyllä tänne saliin tuotavien esitysten kohdalla tulisi otettua huomioon että edustaja semikin nyt siellä hallituspuolueessa pidätte tätä silmällä muistaakseni jos oikein muistan niin ruotsissa tämä on toteutettu sen sähköveron sisällä jollakin tavalla porrastettu siellä sähköveron sisällä tai joku tämän tyyppinen se maksusysteemi siellä on ja se otettaisiin

puhemies tässä edustaja östman totesi hienosti että on hyvä että voidaan tunnustaa ja tunnistaa että kun virheitä on tehty niin se uskalletaan sanoa ja niitä tulee jokaisella hallituskaudella ja näinhän on eikä kukaan tässä ole kieltänyt ettei olisi ollut virheitä en tiedä sitten kuinka kauan voidaan kantaa semmoista kollektiivista vastuuta edellisten hallitusten tekemisistä etenkään jos ei ole ollut täällä mukana vaikka olisi omakin puolue kyseessä niin vaikuttamismahdollisuudet taas meillä nykyisillä kansanedustajilla ovat kuitenkin rajalliset siihen mitä on tehty aiemmin mutta kannattaisi miettiä miten näitä virheitä vältettäisiin ja pohtia lainvalmistelun tapaa onko se riittävän avointa ja laadukasta suomessa voidaanko jotain näistä mokista jo ennaltaehkäistä tätähän pohtii yhtenä osana muun muassa avoimuusrekisterityöryhmä joka valmistelee lainsäädäntöä siihen

tietää paremmin kuka lobbaa ketäkin minä luulen että tämä kysymys on ainakin osaselitys nyt siihen minkä takia tällaisia mokia on tullut on kuunneltu liikaa sellaisia tahoja joilla on oma lehmä ojassa asian taloudellisissa vaikutuksissa ja liian vähän tutkittua tietoa se puoli pitäisi pitäisi saada kuntoon lainvalmistelussa minun mielestäni tässä valiokuntavaiheessa aika hyvinkin kuullaan eri alojen asiantuntijoita ja se on myös avointa mitä he ovat sanoneet mutta on täysin epäselvää minkälaista tietopohjaa esimerkiksi erityisavustajiin kohdistuva vaikuttamistyö

sisältää on on tosi tärkeää että tämä laadukas ja avoin lainvalmistelu alkaa jo sieltä ministeriöistä lähtien

tietysti on hienoa että edustaja vestman on tähän aihepiiriin hyvin perehtynyt ja me varmasti voimme tätä talousvaliokunnassa yhdessä toivon mukaan pohtia sitten niin että saadaan parhaat ratkaisut tehtyä syksyllä kun tämä asia tulee käsittelyyn valitettavasti tässä eduskunnan ja hallituksen toimintamallissa yksittäisten kansanedustajien lakialoitteet aika harvoin toteutuvat sellaisinaan parhaimmillaan ne voivat kirittää ja silloin tällöin mennä läpi mutta uskoisin että tässä on niin iso tahtotila että tämä asia on saatava kuntoon eduskuntaa pitäisi varmaan myös resursoida täälläkin päässä voidaan tehdä sitä lainsäädäntötyötä joka eduskunnalle kuuluu
arvoisa puhemies edustaja holopainen kiinnitti aivan oikein huomiota siihen että eri intressiryhmien tavoitteet voivat vaikuttaa lainsäädännön sisältöön ja tästä esimerkkinä haluan nyt nostaa esille tammikuisessa hallituksen lakiesitysluonnoksessa olleen esityksen siitä että verkkoyhtiöiden tuoton alijäämän tasoitusjaksoa pidennettäisiin nykyisestä neljä plus neljästä vuodesta kahdeksan plus neljään vuoteen eli annettaisiin verkkoyhtiöille mahdollisuus tulevaisuudessa tehdä niitä hinnankorotuksia jotka jotka tällä nykyisellä tasoitusjaksolla jäävät tekemättä verkkoyhtiöitä valvova viranomainen energiavirasto on tammikuussa antamassaan lausunnossa tästä lakiesitysluonnoksesta todennut nimenomaan että tällainen malli olisi loppukäyttäjien edun vastainen ja kehotankin hallitusta kiinnittämään todella tarkkaan huomiota lain valmistelussa siihen ettei sitten sieltä tule lopulta esityksiä jotka ovat kuluttajien etujen vastaisia mitä tulee tähän siirtohintojen alueelliseen porrastukseen jota edustaja semi ja edustaja essayah nostivat esille sähkön hintahan muodostuu karkeasti siten että noin kolmasosa siitä on veroja kolmasosa on sähköenergian osuutta ja kolmasosa on sitten sitä sähkönsiirron osuutta ja juurikin verotuksen kautta siis sähköveroa alueellisesti sääntelemällä olisi mahdollisuus vaikuttaa loppukäyttäjän kuluttajan maksaman sähkölaskun suuruuteen ja ja tasata näitä alueellisia eroja sen sijaan en pidä mahdollisena lain kannalta sellaista ratkaisua että siirtohintaa ruvettaisiin alueellisesti porrastamaan kuten kuvattu siirtohintoja valvotaan tällaisen valvontamallin perusteella joka on kaikille verkkoyhtiöille samanlainen ja verkkoyhtiöiden olosuhteet esimerkiksi verkon kunto vaikuttavat siihen millaiseksi siirtohinta tämän valvontamallin perusteella muodostuu se että haja asutusalueilla on lähtökohtaisesti korkeammat siirtohinnat johtuu toki siitä että siellä verkon rakentaminen on on suhteessa kalliimpaa pitkien välimatkojen vuoksi mutta kuten todettu sähköveron kautta tällaista alueellista helpotusta

arvoisa puhemies on tosiaankin näin että jos mokaa niin silloin pitäisi moka tunnustaa tietysti tässä sähköverkkoasiassa pitkälti se minkä takia tästä varmaan keskustellaan vielä tulevaisuudessakin johtuu siitä että siitä kuitenkin niin paljon tuli sitä kritiikkiä etukäteen

sähköverkkojen myymisestä carunalle oli niin kovat keskustelut että ei ollut ainakaan missään nimessä se tilanne että se olisi jollekin tullut yllätyksenä että niin kävi sen takia se on vähän eri juttu kun tehdään joku virhe tietysti tällainen virhe kun on tehty niin sehän on sanomatta selvää että sitä on pakko sitten korjata jollain tavalla ja etenkin tällä hetkellä nyt sitten hallituksen esityksissä ja näissä tulee ottaa se huomioon niin kuin hyvin edustaja vestman on näitä asioita tuonut esiin elikkä problematiikkaa tulee olemaan jatkossakin jos ei tiettyjä muutoksia tulla tekemään monet täällä salissa puhuvat että ovat kuulleet ja ovat kansalaiset lähettäneet tarvitse sitä tehdä katson omaa sähkölaskua minulla on yksi kappale ulosmitattuja omakotitaloja jossa on sen verran pakkasvahtia siellä että se pitää paikat niin sanotusti sulana etteivät putket jäädy siellä ja se on sellainen pari kolme kymppiä mitä se kuluttaa virtaa kuukaudessa mutta satasen lasku sieltä joka ikinen kuukausi tulee ja ja en pääse siitä eroon yhtään millään koska tilanne on se että se on pakko pitää en voi sanoa irti sitä sähköliittymää koska ongelma on se että putket jäätyvät nyt olisi kuitenkin ehdottoman tärkeää että tämä tämä menisi nyt kerralla maaliin ja ottaa koppi siitä että seuraavan kerran kun tulee vastaavia juttuja kun oikeasti puhutaan paljon niistä ongelmista ja niistä käydään keskusteluita niin mediassa kuin täällä salissa kuin valiokunnissa ja on asiantuntijoita ynnä muuta niin pitäisi vain oikeasti siinä kohtaa kun me sitä

oikeasti tehdä se kerralla eikä niin että tehdään tällainen torso ensin ja sitten väännetään vuositolkulla siitä ja sitten täällä väännetään siitä ehkä sitten todella hyväkin ratkaisu se olisi paras hieroa silloin yhdellä kertaa tämä ei ole ihan ainoa ainoa tapaus missä tuntuu siltä että hälytyskellot ovat kilkattaneet vaikka kuinka paljon ja keskustelua on ollut mutta siitä huolimatta ei ole tehty niitä korjausliikkeitä mitä pitää tehdä ja sitten ne tehdään myöhemmin uudestaan

tehty suurehko numero siitä että aikaisemmin on tehty virheitä kun sähköverkkoa on myyty oikeasti on kuitenkin niin että olennaista meidän hyvinvointimme kannalta ja sähkön tehokkaan ja oikeudenmukaisen hinnoittelun kannalta on sen monopolin säätely loppujen lopuksi se on niin että voidaan saavuttaa hyvä lopputulos oli se verkko sitten yksityisessä tai julkisessa omistuksessa jos se säätely on järkevää siksi tämä menneisyyden niin sanottujen virheiden vatvominen ei tässä nyt ehkä ole niin relevanttia kuin se hyvän säätelymallin hakeminen josta täällä heikki vestman on

tämä asianosaisten ylivalta on kyllä tietysti työmarkkinalainsäädännössä jossa suomessa vieläkin ainoana pohjoismaana näyttää vallitsevan sellainen poliittinen kulttuuri että näille joillekin järjestöille eritoten elinkeinoelämän keskusliitolle ja saklle näytetään antavan jonkinlainen lainsäädäntövalta ja jopa odotetaan heiltä sellaisia välipuheita joita sitten eduskunnan pitäisi muka sellaisenaan noudattaa tämä toimintatapa on yksi syy siihen että meillä on pohjoismaiden korkein rakenteellinen työttömyys alhaisin työllisyysaste ja merkittävä kestävyysvaje julkisessa julkisessa taloudessa enkä luule että työmarkkinoiden tilanne paranee ennen kuin tässä valtiovalta eduskunta ja hallitus ryhdistäytyvät suhteessa näihin etujärjestöihin sitähän osoittaa myös se tilanne jossa me tällä hetkellä kun työllisyysreformien suunnittelu on ulkoistettu järjestöille joilla ei ole aikomustakaan sellaisia reformeja tulla esittämään tämä on minun mielestäni tässä edustaja holopaisen esille ottamassa loistavassa ja tärkeässä kysymyksenasettelussa itse asiassa kaikkein räikein puute varsinkin kun järjestöjen valmistelu on sellaista että siitä ei jää jälkeä tai dokumentteja siitä neuvotteluprosessista ei tiedetä mitään ja vain lopputulos tulee tänne kiitos
arvoisa herra puhemies perusuomalaisten jättämä lausuma on erittäin kannatettava ja hyvä täytyy muistuttaa tässä myös että kyllä sähköverkon myynti on ollut virhe ja sen me voimme täällä reilusti myöntää se että sähköverkot aikoinaan myytiin taisi perussuomalaiset muuten olla ainoa puolue joka sitä vastusti on osoittanut sen että ei ole mitään rajaa hintojen nousulle ja se sähkönsiirron hinta osuu eniten juuri sinne maaseudulle ja niiden ikääntyneiden ihmisten omaan rahakukkaroon ne yhteydenotot ovat kyllä todella jopa liikuttavia kun miettii että sähkönsiirto voi maksaa enemmän kuin itse sähkö vaikka siellä ikäihminen kuinka yrittää kituuttaa ja säästää sammuttelemalla niitä valoja ja ei lämmitä sitä omaa saunaansa mahdollisesti sähköllä toimivaa niin ei se mitään hyödytä koska se hintalappu on silti edelleen suuri perussuomalaiset ovat esittäneet vaihtoehtobudjeteissa jo aikaisemminkin sitä että sähkön siirtohintoihin kiinnitetään huomiota ja niihin puututaan ja on hyvä asia että täällä keskustellaan näistä perussuomalaisten esiin nostamista asioista ei saa olla rangaistus se että sinulla on sähkölämmitystalo tai käytät sähköä kohtuuttomat siirtohinnat ovat juurikin rangaistuksia ne ovat toki rangaistuksia myös sille että omistat oman asunnon vaikkapa tuolla maaseudulla jossakin metsän sisällä ja sitten ne kustannukset osuvat juuri sinne kaikkein pienituloisimpiin eläkeläisiin heille joita meidän tulisi

arvoisa puhemies jännäksi menee tämäkin keskustelu minä seurasin maahanmuuttokeskustelua autosta ajellessani pohjanmaalta tänne ja totesin vain itselleni että kyllä tämä debatti on mielenkiintoinen siihen olisi ollut kiva osallistua ja ja nyt pääsen osallistumaan tähän myönsin siis äsken avoimesti ja rehdisti että kristillisdemokraatit olivat silloin mukana sixpack hallituksessa kun tämä päätös syntyi ja taas perussuomalaiset voivat sanoa sen että he olivat ainoa puolue joka vastusti siis ainut puolue joka oli oikeassa tämähän on yleensä se asetelma tässä salissa että ainoat ainoat oikeassa olevat ovat ovat perussuomalaiset täytyy vähän tsekata mitä tapahtui silloin ja mitä tapahtuu esimerkiksi tänä päivänä siis fortumhan omisti sen verkon eikö ja fortum on pörssiyhtiö pystyykö valtio sitten puuttumaan siihen pystyykö omistajaohjausministeri puuttumaan pörssiyhtiön liiketoimintaan onko jollakin vastaus siihen ei pysty se nähtiin finnair tapauksessa ihan taannoin tämä on hyvä pitää mielessä myöskin kun perussuomalaiset kritisoivat tätä tehtyä päätöstä silloin tämä on hyvä pitää mielessä jos me jossakin vaiheessa syynäämme mitä tapahtui sillä kaudella kun perussuomalaiset olivat hallituksessa se mitä minä tässä yritän tuoda esille on se että jokaisella hallituskaudella tapahtuu virheitä oli siellä sitten perussuomalaisia tai demareita tai kristillisdemokraatteja tai kokoomuslaisia mutta meidän tehtävämme on käydä avointa keskustelua ja arvioida pystymmekö me korjaamaan tehtyjä virheitä parastahan olisi se että sekä hallituspuolueet että oppositiopuolueet voisivat löytää yhteisen sävelen siihen ja korjata näitä tehtyjä virheitä mutta siis se varsinainen yrityskauppa on vaikea korjata mutta me voimme ehkä lainsäädännön avulla

arvoisa herra puhemies edustaja juvoselle sen verran että silloin kun tätä caruna kauppaa sen aikaisessa hallituksessa käytiin niin

silloinen ministeri arhinmäki jätti niissä neuvotteluissa eriävän mielipiteen siihen pöytäkirjaan että sitä kauppaa ei pitäisi tehdä ja vastusti sitä kaupan syntyä se oli hallituspuolueista ainoa joka julkisesti toi esille että nyt ollaan tekemässä huonoa ratkaisua suomalaisten kannalta mutta puheenvuoron pyysin tähän liittyen ihan siksi että kun katson noita tilastoja missä päin ovat korkeimmat hinnat näissä siirtomaksuissa niin kyllä ne menevät tuonne harvaan asutulle alueelle kainuuseen itä suomeen jopa pohjois pohjanmaalle missä on harvempia asuinalueita niin siellä on todella kalliit siirtomaksut oliko caruna vasta seitsemäs niissä tilastoissa siirtomaksujen osalta eli kyllä myös tämä meidän oma järjestelmämme vaatii

sitä muutosta että me saamme tasapainotettua jotta nämä mökin mummot ja papat pystyvät asumaan kotonaan niin pitkään kynnelle kykenevät kauppareissuja tekemään ja ajokortin saavat pidettyä että siellä harvaan asutuilla alueilla pystyvät liikkumaan tämä on varmaan se meidän isompi työ tässä syksyllä käydä sitä keskustelua lisää vielä

arvoisa puhemies edustaja juvonen ei ollut tässä aiemmin paikalla kun täällä käytiin keskustelua juurikin tästä sähköverkkoyhtiöiden omistuspohjan vaikutuksesta siirtohintoihin on tosiaan totta että luonnollinen monopoli on syytä pitää julkisessa omistuksessa luonnollisella monopolilla siis tarkoitetaan tilannetta jossa kilpailua ei pääse syntymään vaikka laki vapauttaisikin tilanteen kilpailulle vaikka sähköverkkoyhtiöt vapautettaisiin siitä alueellisesta monopolista jossa ne nyt toimivat niin kilpailua ei syntyisi sen sijaan syntyisi hallitsematon tilanne jossa sitä monopoliasemaa sitä monopoliasemaa käytettäisiin täysin holtittomasti ja ja väärin nimittäin monopoli on luonnostaan ahne se kuuluu monopolin luonteeseen tämä on todella selkeästi havaittavissa siitä miten julkisessakin omistuksessa olevat verkkoyhtiöt ovat toimineet kuten aiemmin toin esille useat julkisessa omistuksessa olevat verkkoyhtiöt ovat jakaneet sähkönkäyttöpaikkakohtaisesti enemmän voittoa kuin esimerkiksi yksityisessä omistuksessa oleva caruna espoo oy esimerkkinä järvi suomen energia oy kymenlaakson sähköverkko oy

jakeluverkkojahan ei ole suomessa yksityistetty kuten tässä keskustelussa on ollut viitteitä vaan todella merkittävä osa sähköverkoista on edelleen julkisessa omistuksessa yksityisesti omistettuja verkkoyhtiöitä joissa siis on yksityinen enemmistöomistaja ovat carunan verkot sekä elenian verkot todella siirtohinnat ovat nousseet merkittävästi myös julkisessa omistuksessa olevissa yhtiöissä esimerkkejä järvi suomen kaksituhattakahdeksan sähkönsiirto seitsemän pilkku viisi senttiä kilowattitunti nyt yhdeksäntoista senttiä per kilowattitunti pohjois karjalassa pks sähkönsiirrolla vuonna kaksituhattakahdeksan sähkönsiirto seitsemän senttiä per kilowattitunti nyt kuusitoista senttiä per kilowattitunti kajave kainuussa kahdeksan senttiä per kilowattitunti vuonna kaksituhattakahdeksan ja nyt yhdeksäntoista senttiä per kilowattitunti eli oleellinen asia on se miten lain ja valvonnan kautta siis sääntelyn kautta puututaan tähän verkkoyhtiöiden toimintaan jossa sähkön siirtohintoja on nostettu myös sitä varten että omistajalle ollaan pystytty maksamaan isoja voittoja

sille että olette siirtohintoja pitäneet esillä mutta pelkkä huoli tai tai ratkaisuvaatimukset eivät asiaa ratkaise vaan oleellista on löytää ne tehokkaat keinot toteuttamiskelpoiset keinot joilla lainsäädännön kautta pystytään verkkoyhtiöiden toimintaan puuttumaan sellainen ratkaisukeskeinen lähestyminen on tämän kokoomuksen lakialoitteen ytimenä kiitän niitä perussuomalaisia kansanedustajia samoin kristillisdemokraattien edustajia jotka tämän lakialoitteen ovat allekirjoittaneet

arvoisa puhemies sen verran vielä täytyy mainita tästä fortum sähköverkon myi carunalle vaikkakaan hintoihin tämä ei olisi vaikuttanut mikä nyt ei välttämättä pidä sekään paikkaansa mutta jos ajatellaan se asia niin että hinnat olisivat olleet aivan samat niin joka tapauksessa se tuotto olisi mennyt suomen valtion sataprosenttisesti omistamalle yhtiölle eli sitä kautta se raha olisi kuitenkin jäänyt huomattavasti enemmän siihen meidän yhteiseen hyvään kuin nyt kun se karkailee pitkin maailmoja että sen verran täytyy edustaja östmanin puheeseen kommentoida

puhemies vielä tähän caruna kauppaan sen verran että täällä edustaja semi nostikin esille sen että todellakin siellä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa arhinmäki jätti eriävän merkinnän pöytäkirjaan siihen myyntiin liittyen tavallaan se koko kaupan alku ja juuri lähti siitä että että fortumilta poistettiin tällainen velvoite ylläpitää näitä sähköverkkoja jolloinka se ikään kuin sitä kautta sitten vapautui myyntiin elikkä siinä tavallaan tehtiin strateginen linjamuutos fortumin tehtävään ja sitä kautta sitten tämä myynti tuli mahdolliseksi sitä esitteli omistajaohjausministeri haavisto ja ja myöskin sitten varmasti energia asioista vastaavana ministerinä ministeri vapaavuori oli myöskin mukana tässä toimenpiteessä carunan silloinen osakeomistus ainakin siinä vaiheessa jakautui niin että noin parikymmentä prosenttia oli suomalaisilla eläkeyhtiöillä ja sitten kahdeksankymmentä prosenttia kansainvälisillä sijoittajilla että siitä se muodostui mutta ihan oikein niin kuin täällä edustaja laakso totesi niin niin totta kai fortumin omistuksessa nämä tuotot olisivat olleet silloin selkeästi suuremmat suomalaiseen yhteiskuntaan kuin mitä ne tällä hetkellä ovat ja valtaosin todellakin karkaavat sitten muualle niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa tullut hyvin esille niin nyt on sitten aika tehdä korjausliikkeitä vaikuttaa siltä että tämä edustaja vestmanin tekemä ja varmasti myöskin monien muitten edustajien tukema lakialoite olisi yksi sellainen millä päästäisiin eteenpäin toivon tosiaankin että kun hallitus nyt sitten syksyllä tuo tämän esityksen niin täällä nyt tarkasti tutkittaisiin ja ei mentäisi siihen että kun joku esitys tulee opposition puolelta niin sitä ei voi sitten ottaa tarkastelun alle vaan nimenomaan ajateltaisiin että nyt kaikki parhaat mahdolliset esitykset pöydälle ja yritetään niistä sitten saada sellainen sellainen esitys mikä tosiaankin kansalaisten oikeustajuun kävisi ja ja toisaalta toisi sitten sen tarvittavan sähköntoimitusvarmuuden mitä tietenkin tarvitaan mutta ei mahdollistaisi näiden ylisuurten voittojen tekemistä tällä siirtohinnoittelulla

edustaja laakso olen kanssasi ihan samaa mieltä jos jossitellaan mutta jos oikein lähdetään jossittelemaan niin näiden verkkojen ei olisi pitänyt koskaan olla pörssiyhtiön omistuksessa jotta me olisimme varmoja ettei tällaisia vahinkoja tapahtuisi niin sen olisi pitänyt olla valtion täysin sataprosenttisesti omistama yhtiö mutta ei pörssiyhtiö päätösvalta olisi ollut silloin meillä

arvoisa puhemies äsken kävimme keskustelua siitä että aikaisemmat hallitukset ovat tehneet virheellisiä päätöksiä joita pitäisi korjata nyt olisi tässä oiva mahdollisuus korjata ennen kuin on myöhäistä siis poikkeuksellisesta kriisitilanteesta selviämiseksi on tärkeää että yritysten maksuvalmiutta tuetaan myös verotusmenettelyn joustoilla järjestelyt eivät saa kuitenkaan aiheuttaa tarpeettomia tarpeettomia kustannuksia yrityksille suomen pankin ensimmäinen kuudetta kaksituhattakaksikymmentä julkaistujen ennakkotietojen mukaan yrityslainojen keskikorko on yksi pilkku kolmekymmentä prosenttia siis keskikorko se tarkoittaa sitä että paremmin menestyvät yritykset maksavat todennäköisesti reippaasti alle yhden prosentin ja sitten vähän heikommassa asemassa olevat maksavat enemmän nyt kuitenkin tässä hallituksen esityksessä ne yritykset jotka jotka ovat kaikkein asemassa siis ne jotka ovat kärsineet pahasti tästä koronakriisistä maksamaan sellaista korkoa joka on reippaasti yli sen keskikoron siksi pidän valitettavana että hallitus ei ole kyennyt ohjaamaan tietojärjestelmien muuntamiseen riittäviä resursseja joilla koronmaksuperusteena olevat päivät saataisiin vastaamaan sitä aikaa jona koron laskun perusteena oleva rahamäärä on ollut yrityksellä käytössä

arvoisa puhemies elinkeinoelämän järjestöt ovat pitäneet tärkeänä tätä arvonlisäveron lainapalautusta ja nyt se on toteutumassa se kohdistuu kaikkiin arvonlisäverovelvollisryhmiin kuukausi neljännesvuosi ja kalenterivuosikohtaisessa menettelyssä oleviin ja koskee alkuvuoden aivan alkuvuoden kolmen ensimmäisen kuukauden arvonlisäveroja niitä siis palautettaisiin ja koskee tämä kyllä sitten vielä kalenterivuosikohtaisessa menettelyssä neljännestä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista maksetuista arvonlisäveroista tässä on siis jo jo maksetuista erääntyneistä ja jo maksetuista arvonlisäveroista kysymys on tietenkin selvää että korkoa ei pitäisi periä ennen kuin nämä palautetut arvonlisäverot ovat ovat yrityksen tilillä se on tietysti pakko myöntää verohallinnon järjestelmät eivät kuitenkaan taivu ennen kuin ensi vuoden puolella siihen että että tuo korko perittäisiin oikealta ajalta nyt se peritään siitä eräpäivästä lähtien ja tämä pyrittiin ottamaan huomioon sillä tavalla että tätä korkoprosenttia alennettiin kolmesta kahteen pilkku viiteen prosenttiin vuosikorkona se on selvä tietysti että kaikenlaisiahan voidaan puhua että käytettäisiin nollakorkoa eli parhaan pankkiluottoasiakkaan korkoa mutta sehän johtaisi tietysti siihen että kaikki arvonlisäverovelvolliset hakisivat tätä palautusta sehän ei ole tämän järjestelmän tarkoitus vaan tarkoitus on auttaa niitä yrityksiä jotka todella tarvitsevat tämän arvonlisäveron lainapalautuksen ja selvä on myös se että kysymys on meidän jo valtion haltuun päätyneistä yhteisistä verovaroistamme ja sen takia on tietysti järkevää että joku korko peritään tästä arvonlisäveron lainapalautuksesta olennaista on kuitenkin se että itse arvonlisävero tulee takaisin yrittäjän käyttöön ja helpottaa hänen

arvoisa puhemies tässä asiassa ensinnäkin verojaosto ja sen myötä valtiovarainvaliokunta tekivät yksissä tuumin monia korjauksia siinä määrin kuin ne olivat mahdollisia mutta nyt kun puhuttiin tästä tietojärjestelmäasiasta niin esteenä tällaiselle vaadittavalle tietojärjestelmäkorjaukselle jotta korko oltaisiin voitu laskea oikeasta päivästä lähtien ei suinkaan tietojärjestelmiin käytettävät resurssit vaan aika kyse on niin suuresta ja isosta tietojärjestelmäkokonaisuudesta että meille annetun arvion mukaan tällaiset muutokset olisivat lykänneet esitystä jopa ensi vuoden puolelle mikä taas on monelle yrittäjälle aivan kohtuuton tilanne joten ikään kuin valittiin kahden vaikean vaihtoehdon välillä ja päädyttiin siihen että on kuitenkin parempi saada tämä helpotus ihmisten käyttöön nyt kuin kuin että tätä tietojärjestelmämuutosta oltaisiin jääty odottamaan

tietysti tässä olisi syytä etsiä keinoja joilla jatkossa voitaisiin sekä olla sen tietojärjestelmämuutoksen laadusta varmoja että sitten toimia nopeammin tietojärjestelmien kehittäminenhän on ikään kuin sellainen jatkuva projekti jota jokaisella hallinnonalalla viedään eteenpäin ja tämä taas jälleen korostaa kuinka tärkeästä asiasta on kyse ihan jo eri toimijoiden oikeusturvankin kannalta no sitten taas kun puhutaan siitä mikä olisi oikeudenmukainen korko niin ainakin itseni pysäyttivät kuntaliiton lausunnot tähän liittyen moni kuntahan on valtavasti kärsinyt nimenomaan verotulojen vähennyksistä vähennyksistä tänä keväänä kun moni toimija ei ole koronan vuoksi pystynyt normaalisti veroja maksamaan kun sitä yritystoimintaakaan ei ole ollut ja kuntien ahdinko todellakin on monessa paikkaa syvä siihen on nyt tuotu helpotusta mutta jos sitten samalla taas toisella kädellä aiheutettaisiin lisää arvaamattomia tilanteita kunnille alentamalla näitä korkoja niin sitä tilannetta ainakin kuntaliitto piti monelle kunnalle todella vaikeana eli tässä tasapainotellaan toisaalta oikeudenmukaisen koron määrittämisen ja sitten toisaalta kuntien taloustilanteen välillä me tiedämme että valtionhallinnolla on ehkä parempia mahdollisuuksia selvitä vaikeistakin asioista mutta monella kunnalla näitä mahdollisuuksia ei ehkä ole ja siksi se kuntaliiton lausunto oli tässä varsin painava sinällään se kaksi prosenttia johon tässä päädyttiin vastaa melko hyvin sellaista tilannetta tämän lainan vakuudeksihan ei tarvita erillisiä takauksia kyse on yrityksistä jotka ovat vaikeassa tilanteessa jos katsotaan tällaisia yrityksiä kun vielä huomioidaan että ei tarvita sitä takausta niin se kaksi pilkku viisi prosenttia ei ole mitenkään kohtuuton kun vaikkapa katsotaan millaisella korolla opintotukea peritään takaisin opiskelijoilta niin kyllä tämä kaksi pilkku viisi prosenttia siihen vertautuu varsin suotuisasti

herra puhemies tässä edustaja kiviranta ja edustaja suomela jo pitkälti kertoivatkin mistä oli kysymys valtiovarainvaliokunta ja sen verojaosto tekivät asiantuntijakuulemisten pohjalta välttämättömät korjaukset tähän hallituksen esitykseen ripeästi ja näin se on saatu asianmukaiseen kuntoon kokonaisuutenahan tämä yritysten talousongelmien huomioiminen koronakriisin yhteydessä on suomessa hyvää kansainvälistä tasoa herkästi tuodaan esiin isoja miljardilukuja joissa on sitten kysymys siitä esimerkiksi saksan tapauksessa on annettu valtava takausvaltuus valtion pankeille ja valtio osaksi

meillä sitten valitetaan että ei finnveran raha käy kaupaksi ja meillähän samaan tapaan finnveralle annettiin tämä kahdentoista miljardin valtuus mutta juuri pienten ja keskisuurten yritysten osalta on selvästikin odotettu että katsotaan mitä tulee suoraa tukea ja mihinkä ylipäänsä markkinat kehittyvät ennen kuin pidempiaikaisia luottoja otetaan tämmöisen vakaan kehityksen varmistamiseksi yrityksissä jatkossa varmasti tarvitaan sitten tällaisia pidemmän aikajänteen ratkaisuja myös isompien yritysten osalta kun nähdään miten pitkään tämä kansainvälisten markkinoiden tasoittuminen ja normalisoituminen kestää mutta verotuksen puolella näitä lisäpelimerkkejä ei kauheasti ole välittömästi käytettävissä tämä poikkeava esitys kokoomuksen puolelta edustaa samaa linjaa kuin mitä tässä viime aikoina on ollut monia muitakin samaan aikaan kauhistellaan valtion velkaantumista monin verroin isompi aukko tämän arvonlisäveron palautusjärjestelmän kautta jos jos sitä tarjottaisiin nollakorkoisena mahdollisuutena niin kuin tässä edelliset puhujat viittasivat niin sehän johtaisi siihen että kaikki mahdolliset arvonlisäverot perittäisiin ikään kuin takaisin määräajaksi ja se todella tekisi tälle vuodelle mahtavasti isomman aukon vielä valtion verotuloihin kokonaisuutena tämä kehittyy ihan oikeaan suuntaan ja näillä muutoksilla se on myös verohallinnon kannalta toteuttamiskelpoinen järjestely

arvoisa herra puhemies nyt on tullut puhetta arvonlisäverosta ihan enemmältikin ja se on aika merkillinen vero sen muuttaminen tai alentaminen voisi helpottaa kovasti yrityksiä ja voisi ostovoimaakin lisätä ja on aika mielenkiintoista että eulla on hirveän paljon sananvaltaa tässä arvonlisäverossa että ei niin vain voida mennä muuttamaan arvonlisäverokantaa ja arvonlisäveroa jotenkin tuntuu että eulla on ihan liian paljon tässäkin sananvaltaa

puhemies edustaja koskinen puhui vaarasta joka seuraisi jos käytetään tätä viitekorkoa eli nollakorkoa itse ajattelen niin että että verot ovat asioita jotka on laissa määrätty maksettaviksi ja se peritäänkö siitä korkoa vai eikö peritä ei mielestäni lisää sitä veronmaksuhalukkuutta jos jos jostakin syystä yritys ei pysty verojaan maksamaan arvonlisäveroja tässä tilanteessa tilittämään niin kyllä se silloin jättää ne tekemättä riippumatta siitä onko siellä sitten ukaasina korko vaiko ei tätä tietysti voisi verrata vähän siihen suuntaan että nyt on aika löysästi hallituksen ainakin vasemmalla siivellä puhuttu siitä että kyllä nyt sieltä ulkomailta sitten taas suomi voi ottaa ihan huoletta velkaa omaan kun siitä suurin piirtein meille jo maksetaankin tällaisia puheenvuoroja olen kuunnellut viikonvaihteenkin ympärillä kun taas sitten jos me ajattelemme että meidän omille yrittäjille olisimme tässä tilanteessa antamassa heidän maksamansa arvonlisäveron takaisinpalautettuna niin katsoisin että tämä nollakorko tässä tapauksessa olisi varsin perusteltu erityisesti juuri että kun rahaa ei ole edes tilillä niin siitä joudutaan maksamaan korkoa on minun mielestäni huono peruste se että meillä meillä tosiaan ei ei ole ollut mahdollisuutta tehdä tällaista muutosta meidän verohallinnon maksujärjestelmään

puhemies on kyllä mielestäni aavistuksen omituinen ajatus siitä että yritykset hakisivat näitä alvejaan takaisin jos ne eivät sitä rahaa tarvitse eli jos yrityksen tilillä on vaikka satatuhatta euroa rahaa ja liikevaihto on vaikka viisisataatuhatta niin se rupeaisi ottamaan sitten sen rahan sinne omalle tililleen seisomaan käyttöä toisaalta sitten taas jos jollain on niin ettei tarvitsisi ihan välttämättä ja ottaa silti niin se kuitenkin mitä ilmeisimmin käytetään esimerkiksi johonkin investointiin tai vastaavaan mikä tuo sitten nousua siihen yritykseen ja sitä kautta myöhemmin lisää verotuloja sen takia nyt tässäkin keskustelussa kun verrataan esimerkiksi opintolainan korkoon minä en edes ymmärrä miksi sitä verrataan koska nyt nyt puhutaan koronan aiheuttamasta tuskasta yrityksille eihän tätä korkoa pidä verrata mihinkään ei yhtään mihinkään ne ovat aivan eri asioita nythän puhutaan siitä yrityksiä ja minkä takia me niiltä pelastettavilta yrityksiltä haluamme sitten vielä korkoa siitä rahasta koska ajatushan on pelastaa mitä enemmän me otamme korkoa niiltä sitä enemmän meidän pitää auttaa niitä muuten eli paljon helpompaa olisi loppupeleissä auttaa niitä yrityksiä mitkä tässä tapauksessa ovat niin kuin varmasti monet tietävät ne mitä joudutaan suhteessa enemmän auttamaan niitä yrityksiä mitkä joutuvat taistelemaan muutenkin hengissä pysymisestä vähän joka päivä kiitoksia

arvoisa puhemies ensimmäisessä käsittelyssä pääsimmekin jo äänestämään ja kokoomuksen yhteisestä vastalauseesta jossa huomautimme siitä että tämä hallituksen päätös keventää tätä arvonlisäveroa näistä suojatarvikkeista ja myöskin testaustarvikkeista liittyen koronaepidemiaan on syrjivä kun tässä otetaan huomioon ainoastaan julkisen puolen toimijat ja sen lisäksi kokonaisulkoistuksen tehneet toimijat elikkä tässä jostakin kumman syystä hallitus haluaa suosia erityisesti näinä isoja terveysjättejä kunnissa joissa on tehty kokonaisulkoistus huolehtia siitä että tämä arvonlisäverohuojennus koskee nimenomaan näitä toimijoita sen sijaan pieniä yhden kahden henkilön pyörittämiä erilaisia terveysalan

ja sosiaalipuolen vanhustenhoidon tai tai esimerkiksi kehitysvammapuolen asumispalveluita pyörittäviä yrittäjiä tässä ei haluta ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä tuli esille se että tietenkin kokonaisuutena tässä on paljon byrokratiaa sillä se että tässä laissa edellytetään että näiden hyödykkeiden tulee olla nimenomaan nyt tähän koronaepidemiaan liittyviä varmasti sitten itse kussakin yksikössä aiheuttaa sen että joudutaan kirjanpidollisesti varmasti aika tarkkaan kirjaamaan mikä suojavaruste on käytetty nyt nimenomaan juuri tähän korona aikaan liittyen ja mikä on ollut noin yleisesti käytössä koska nämä ovat kuitenkin valtaosaltaan sentyyppistä sentyyppistä välineistöä mitä käytetään muutoinkin esimerkiksi palvelutaloissa arvoisa puhemies tuossa äänestyksessä totesimme että hallituspuolueista ei löytynyt tukea tälle esitykselle tosiaankin jostain kumman syystä erityisesti nämä kokonaisulkoistuksen tehneet suuret yksityiset terveysjättiyritykset olivat hallituksen suojeluksessa mutta eivät sitten nämä pienet pk yritykset jotka siellä omissa kotikunnissaan pyörittävät näitä sosiaalipalveluita yksi sellainen ongelmaryhmä jonka kohdalla varmasti joudutaan vielä sitten miettimään ovat sellaiset yhteisyritykset joissa julkinen puoli esimerkiksi useampi kunta omistaa esimerkiksi sen viisikymmentäyksi prosenttia ja sitten siellä saattaa olla se yksityinen puoli puoli sillä neljälläkymmenelläyhdeksällä prosentilla mukana varmaan joudutaan sitten pohtimaan koskeeko tämä lainsäädäntö tämäntyyppisiä toimijoita ollenkaan tai myöskään osaulkoistuksia kunnissa kenellä on loppujen lopuksi ollut vastuu näissä tilanteissa näitten varusteiden hankkimisesta

arvoisa puhemies tässä käytiin valtiovarainvaliokunnassa pitkä ja perusteellinen keskustelu siitä kohdentuuko tämä huojennus nytten tasapuolisesti eri kunnille ja ja missä vaiheessa tämä sitten otetaan huomioon tässä niin sanotussa verontasausmenettelyssä me saimme selvityksen että kahden vuoden viipeellä niin kuin yleensäkin tämä tasaus tulee sitten voimaan myöskin näitten korotettujen jako osuuksien osalta tällä hetkellähän tästä summasta

tästä reilusta viidestäsadasta miljoonasta noin kolmesataa miljoonaa menee kymmenelle suurimmalle kunnalle ja muille jää sitten rippeet ja jos otetaan huomioon vielä maantieteellinen kohdentuminen niin uudenmaan suurimmat kunnat saavat siitä sen yli kaksisataa miljoonaa pelkästään helsingin osuus on kaksikymmentäneljä prosenttia tästä koko rahasta sen tähden tässä yhteydessä tosiaan käytiin sitä keskustelua että miten hoidetaan nämä akuutit tilanteet jotka kuitenkin koskettavat yhtä lailla niitä pieniäkin kuntia joissa monta kertaa voi olla se tilanne jo entuudestaan paljon huonompi kuin jos ajatellaan vaikkapa jotain helsinkiä joka nyt on kuitenkin kunnista siinä mielessä poikkeuksellinen että on tehnyt hyvinkin

voitollisen tilinpäätöksen tässä siinä mielessä tietenkin voi ajatella että että näitten pienten kuntien auttaminen tässä talousahdingossa olisi ollut erityisen tärkeää hallituksen puolustukseksi voi sen tietenkin sanoa myös että tämä on yksi osa sitä pakettia eli siellä on tulossa sitten suoraan myöskin sinne peruspalveluitten valtionosuuksiin huojennusta ja sitä kautta sitten myöskin huomioidaan erityyppisiä kuntia ja voidaan ottaa huomioon esimerkiksi sairastavuutta ja ikärakennetta ja muuta vastaavaa on todella noin ylipäätään että tämä kuntien paketti on saatu liikenteeseen yksi pilkku neljä miljardia on hyvä kädenojennus kuntaliitto tosin kyllä huomautti että tuo summa mitä oltaisiin toivottu oli yksi pilkku seitsemän tietysti täytyy vain toivoa että mahdollisimman nopeasti meillä yritykset toipuvat ja työpaikat säilyvät ja sitä kautta taloustilanne ei sitten verotulojen hupenemisen ja toisaalta sosiaalipuolen kustannusten kasvun myötä heikkene kunnissa

arvoisa puhemies tämäkin asia tuolla valtiovarainvaliokunnassa yksimielisesti laitettiin eteenpäin toki ymmärtäen sen vakavuuden siinä kun näitä lainanottovaltuuksia nyt huomattavasti korotetaan ja tietenkin meillä eduskunnan pitää olla koko ajan informoitu siitä kun sen lisäksi anteeksi puhemies nyt katsoin väärästä väärästä kohdasta elikkä tämä liittyy tähän lainanottoon ja valtiontakauksesta ja lain muuttamiseen tässä hallituksen esityksessä tarkoitus on siis ihan poikkeuksellisella tavalla olla tukemassa tällaisella tällaisella ilman määräpäivää olevalla lainalla valtioenemmistöisiä tai kokonaan valtion omistuksessa olevia yhtiöitä jolloin pystytään sillä tavalla olemaan maksuvalmiutta parantamassa näissä yrityksissä oikeastaan tämän yhteydessä valtiovarainvaliokunnassa ainut asia mitä halusimme tiedustella liittyi siihen millä tavalla tämän kirjaaminen tapahtuu näissä yhtiöissä siellä todettiin että kansainvälistä tilinpäätösstandardia käyttävien yhtiöitten kohdalla tuo kirjaamistapa

arvoisa puhemies toisin kuin joka liittyi myöskin maahanmuuttoon tästä tuskin saadaan samanlaista tunnepitoista keskustelua aikaiseksi tässä on kysymys todellakin pelkästään siitä että nämä ulkomaalaisrekisteristä ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa olevat pykälät kumotaan ja tämä kokonaisuus korvataan tällä henkilötietojen käsittelyllä maahanmuuttohallinnossa olevalla lailla tässä on tarkoituksena nimenomaan kerätä eri lainsäädännössä olevat kohdat samaan lainsäädäntöön ja sen lisäksi myöskin totta kai päivittää euroopan unionin tietosuoja asetusta tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia niihin liittyvistä päivityksistä on tässä kokonaisuudessa kysymys

vaikka valiokunnassa on ilmeisesti tehty paljonkin muutoksia jopa pykälämuutoksia liittyen varmaan tähän tietosuoja asetukseen niin kuitenkin kyseessä näyttäisi olevan yksimielinen esitys

arvoisa puhemies tässä esityksessä on tarkoitus jatkaa jo aiemmin voimaan saatettua lainsäädäntöä jossa työntekijän omavastuuaikaa lyhennetään ja toisaalta myöskin työssäoloehtoa supistetaan ja tämän vuoden loppuun saakka on tarkoitus tätä lainsäädäntöä jatkaa arvoisa puhemies olen ymmärtänyt että tässä työmarkkinajärjestöt ovat tehneet hyvää yhteistyötä tämän taustalla ja lainsäädäntö on varmasti kannatettava ja eteenpäin vietävä

herra puhemies kyseessä on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on yksimielinen ja tämän esityksen tarkoituksena on jatkaa kuluvan vuoden loppuun saakka työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia muutoksia joiden avulla turvataan palkansaajien toimeentuloa tilanteissa joissa työllistyminen

lisäksi ehdotetaan että paitsi lomautuksen myöskään työttömyyden ajalta maksettua työttömyyspäivärahaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahakauden enimmäisaikaa mietintöön kirjasimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa luvut siitä että viimeisimpien tietojen mukaan tämä oli seitsemäs kuudetta kaksituhattakaksikymmentä kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä sataneljäkymmentäneljätuhattakaksisataakolmekymmentäseitsemän henkilöä ja muita työttömiä työnhakijoita oli yhteensä kaksisataayhdeksänkymmentätuhattakolmesataayhdeksänkymmentäneljä henkilöä elikkä puhumme suuresta määrästä ihmisiä

työnantajalta ja ne koskivat noin viittäsataaneljääkymmentätuhatta työntekijää elikkä tämäkin lakiesitys koskettaa lukuisia ihmisiä on toivottavaa että mahdollisimman pian tämän syvän koronakuilun jälkeen ihmiset pääsisivät palaamaan työpaikoilleen saisivat pitkäaikaisia työsuhteita ja ja lomautukset ja yt neuvottelut päättyisivät se on meidän kaikkien etu ja suomalaisten etu ja on hyvä että hallitus on tukenut näillä erilaisilla esityksillä ihmisten pärjäämistä

on tarkoituksena lisätä työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun annettuun lakiin ja työttömyyskassalakiin valtion osuutta ja muistelen että tuolla budjetin puolella se määräraha oli lisätalousarviossa mukana tässä yhteydessä itse asiassa olisi ollut hyvä käydä myöskin siitä keskustelua eikö olisi aika että tämä ansiosidonnainen päiväraha tulisi kaikille kaikille ei ei pelkästään kassan jäsenille että todellakin tämä olisi avattavissa kaikille muistelen että viime hallituskaudella silloisen puolueen sinisten puolelta tätä esitystä jossakin vaiheessa nostettiin esille ja olisi hyvä että tässä yhteydessä perusteellisesti ja kiihkottomasti tutkittaisiin itse ajattelen näin että tuo ansiosidonnaisen avaaminen kaikille ei olisi sellainen syy joka jollakin tavalla esimerkiksi työvoiman järjestäytymiseen vaikuttaisi uskon että että on paljon meitä jotka kuulumme kyllä omaan ammattiliittoomme ihan muista syistä kuin pelkästään

pitäisi olla kypsä

herra puhemies myös tässä on kyseessä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ja mietintö on yksimielinen tässä esityksessä ehdotetaan että valtio osallistuisi lomautukseen rinnastettavan syyn ja sääesteen ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen työttömyyskassalle maksettaisiin valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä tämä liittyy valtion lisätalousarvioesitykseen

täysin tainnutettua mikä nyt maailmalta katsottuna näyttää mahdottomalle koska tautitapauksia on valtavasti ympäri maailmaa arvoisa puhemies työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisella muutoksella turvataan työttömyysetuuksien rahoitusta koronavirusepidemian aiheuttamassa tilanteessa jossa lomautettujen määrä on on ollut poikkeuksellisen suuri ja myös ennakoimaton

arvoisa puhemies näillä muutoksilla on tosiaankin tarkoitus parantaa lääkkeitten saatavuutta ja riittävyyttä suomessa tämän covid yhdeksäntoista pandemian vuoksi

kun nyt nämä poikkeusolot on todettu päättyneeksi ja valmiuslain käyttöönottoasetusten voimassaolo päättyy niin siinä mielessä on tärkeää että meillä tehdään nämä muutokset muuhun lainsäädäntöön jotta voidaan varmistua siitä että jos meillä tulee tällaisia tilanteita vielä toistekin toivon mukaan ei niin meillä pystytään

puhemies esityksellä

tarkoitus parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä suomessa covid yhdeksäntoista pandemian vuoksi todettujen poikkeusolojen tai valmiuslain käyttöönottoasetusten voimassaolon päättymisen jälkeen tämä esitys koskee lääkelakia lääkkeiden velvoitevarastointia ja tartuntalain muuttamista nämä ovat nyt muutoksia tietynlaisia täsmämuutoksia jotka on näihin lakeihin tehty tässä tilanteessa kun poikkeustilanteesta siirrytty normaalitilanteeseen ja ovat sinällänsä kuten tiedämme lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kuitenkin yleisiä ja niitä on aivan liian paljon meillä on paljon kohtia mitä pitää jatkossa täsmentää eli lääkelaki on tarpeen aukaista kokonaisuudessaan ja ja täsmentää siellä olevia asioita niin että voidaan parantaa lääkkeiden saatavuutta niiltä osin toki paljon tarvitaan muutenkin myös kansainvälisesti lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi minkä nostan esille on että myyntiluvan haltijan tulee ilmoittaa kauppaan tuomisen tilapäisistä tai pysyvistä keskeytyksistä vähintään kaksi kuukautta ennen myynnin keskeyttämistä jollei erityisistä syistä muuta johdu kuitenkin ilmoitus jätetään kahta kuukautta etukäteen vain murto osassa tapauksista fimean mukaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ainoastaan yksi pilkku yksi prosenttia ilmoituksista on tehty kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön alkamista eli tämä on myös kohta mihin olisi selkeästi puututtava velvoittavalla ohjauksella lainsäädännöllä toinen asia mikä on noussut esille kentältä on että apteekeille tulisi mahdollistaa joustavuus lääkkeiden toimittamiseen tilanteissa joissa lääkärin määräämää lääkettä ei ole saatavilla apteekeissa joustavuutta tarvitaan esimerkiksi tilanteissa joissa lääkeainetta ei ole apteekissa juuri samassa vahvuudessa kuin mitä lääkäri on määrännyt auttaisi sekä terveydenhuoltoa että apteekkihenkilöstöä ja sitä asiakasta että se voitaisiin vaihtaa toiseen vahvuuteen kuitenkin niin huomioiden että että asiakas saisi riittävän informaation ja myöskin hän itse olisi siihen suostuvainen ja tämä vain lääkkeiden saatavuushäiriötilanteissa tästä tehtiin merkintä sosiaali ja terveysvaliokunnassa että tämä huomioitaisiin lääkehoidon tiekartan uudistamisen yhteydessä
totean edustaja essayahin puheenvuoroon liittyen että meillä on nyt noin tunniksi puheenvuoropyyntöjä täällä sosiaali ja terveysvaliokunnan pitää saada ymmärtääkseni kaksi mietintöä valmiiksi huomiseen jotta ensi viikolla ei ole maanantaina tai tiistaina istuntoja se vain ilman kenenkään puheoikeuden rajoittamista tiedoksi teille
arvoisa herra puhemies kiitos vielä tästä täsmennyksestä sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä pidän myös tärkeänä saada puhua näistä sosiaali ja terveysvaliokuntaan liittyvistä asioista ja on tietysti harmillista että meillä piti sosiaali ja terveysvaliokunnan kokous alkaa jo kello kuusitoista mutta luonnollisesti kun istunto jatkuu ja täällä on äärettömän tärkeitä asioita näistä käydään keskustelut mutta valiokunta istuu sitten myöhään ja sehän ei ole mitään poikkeuksellista koska olemmehan me tottuneet jo viime kaudella sote lakien

tai sellaisen uhatessa sosiaali ja terveysministeriö voisi määräaikaisesti rajoittaa tai kohdentaa eräiden lääkevalmisteiden jakelua myyntiä ja ja kulutukseen luovutusta lääkelakiin lisättäisiin lääketukkukaupoille ilmoitusvelvollisuus lääkejakelun katkoksista lisäksi ehdotetaan että täsmennettäisiin myyntiluvan ja rinnakkaistuontimyyntiluvan haltijoiden ja rekisteröinnin haltijoiden ilmoitusvelvollisuutta apteekkien varastointivelvoitetta ja apteekin tiloja koskevia säännöksiä arvoisa puhemies valiokunta piti mietinnössään välttämättömänä että toimenpiteitä lääkkeiden saatavuushäiriöiden korjaamiseksi jatketaan lääkehoidon tiekartan yhteydessä tämä on erittäin tärkeää muistaa meillä on ollut tilanteita joissa saatavuushäiriöitä on ollut on erittäin tärkeää että lääkevalmisteita on saatavilla ja huolehditaan siitä että oikean ja turvallisen lääkkeenkäytön ohjeistaminen myös säilyy

lakiesitys on hyvä ja on tärkeää että pidetään huoli siitä että lääkkeitä on saatavilla ja muistetaan myös että kuka tietää mitä syksyllä on tulossa mahdollisesti aalto kasvaa koronavirusepidemian aalto ja ja sairaudet lisääntyvät

arvoisa herra puhemies lääkkeet ovat tärkeitä on tärkeää saada oikea lääke ja nimenomaan oikeaan aikaan ongelmiahan on ollut että lääkkeitä ei ole nyt ollut saatavilla on ollut ongelmia että ei ole tukusta ollut saatavilla tietynlaisia valmisteita vahvuuksia semmoisia ongelmia on oikeastaan ollut pitkän aikaa ja on todella myönteistä että tämmöinen

ennen aikaanhan semmoinen velvoitevarastointi oikeastaan oli mutta nykyään semmoista ei ole ollut ja nyt on ihan hyvä että apteekeissa kiinnitetään huomiota siihen että pidetään varastossa jonkun verran lääkkeitä etteivät ne ihan heti pääse loppumaan tosi monet apteekit ovat tätä tehneet jo aikaisemminkin mutta hyvä että tämä tulee nyt ihan tänne

kaksikymmentäviisi vuotta apteekkityössä olleena olen usein törmännyt tähän asiaan että kun lääkäri määrää lääkkeen niin jos sitä vahvuutta ei apteekissa satu olemaan jostain tilapäisestä syystä sairaala apteekissa se vahvuus voidaan vaihtaa sillä tavalla että lasketaan että tulee täysin sama annos mutta vaihdetaan se lääkevahvuus mutta tavallisessa apteekissahan näin ei periaatteessa voida tehdä tästä tulee apteekeissa semmoisia tilanteita että joudutaan soittamaan lääkärille lääkärillä saattaa olla vaikka leikkaus kesken joudutaan muutamaa sairaanhoitajaa häiritsemään ja asiakas joutuu odottamaan hirveän pitkän aikaa on erityisen tärkeää että kun lääkelakia uudistetaan myös tähän tähän sitten puututaan

arvoisa puhemies korona on osaltaan haastanut ammatillisen koulutuksen suorittamista erityistä vaikeuskulmaa on kertynyt koulutukseen oleellisesti kuuluvien näyttöjen ja työpaikoilla oppimisen osalta tässä kohtaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten että näytöt voitaisiin epidemiasta johtuvien syiden vuoksi toteuttaa mahdollistamalla käytännön tehtäviä jotka vastaisivat aitoja työtilanteita ja työprosesseja tavoitteena on siis varmistaa opintojen edistyminen ja tutkintojen suorittaminen myös poikkeuksellisissa ja odottamattomissa olosuhteissa kuitenkin pääsäännön mukaan näytöt tulee edelleen toteuttaa tekemällä käytännön työtehtäviä ne kuitenkin toteutettaisiin turvallisissa ja joustavissa olosuhteissa pidän tätä esitystä aivan kuten sivistysvaliokuntakin järkevänä oleellista on siis se että ammatillisen koulutuksen laatu säilyy siis joustavuus ketteryys ja tilannesopeutuminen ovat tärkeitä sanoja mutta tärkeintä on se että oikeus opiskeluun säilyy jokaisessa ajassa hankalassakin tasokkaana

osaltaan rakentaa ja tulee rakentamaan yhteiskuntaa erittäin hyvä esitys

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on todellakin välttämätön ihan niin kuin edustaja kivisaari tuossa totesi niin tänä

aikana on tietenkin ollut hankalaa ja joillakin aloilla täysin mahdotonta antaa näyttöjä ja myöskin edellytetty että ne ovat aidoissa työtilanteissa tai työprosesseissa siksi on tärkeää että voidaan lainsäädännössä todeta että näitä voidaan myöskin tehdä sellaisilla tavoilla jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja arvoisa puhemies on todellakin tärkeää että nyt korona aikana valmistuneilla

on täydet mahdollisuudet työmarkkinoille ja että heillä ei valmistuminen jää kiinni näistä näytöistä ja työtehtävistä ja siinä mielessä hallituksen esitys on kyllä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista pääsäännön mukaan näytöt tulee toteuttaa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa koronavirusepidemian aikana näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa on kuitenkin erityisesti joillain koulutusaloilla ollut hyvin vaikeaa tai mahdotonta jos työpaikat ovat olleet suljettuja tai niillä on ollut suuri tartuntariski näyttöjen toteuttamistapaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan tässä esityksessä väliaikaisesti muutettavaksi siten että näytöt voitaisiin ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja lisäksi väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla esityksen tavoitteena on mahdollistaa opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa tämän lainhan on tarkoitus tulla mahdollisimman pian voimaan ja ja se olisi ensi vuoden heinäkuun loppuun asti voimassa tämähän on erittäin hyvää ennakointia sitä tulevaisuutta ajatellen jos meille tulee mahdollisesti toinen tai jopa kolmas aalto tätä koronaepidemiaa valiokunta oli erittäin yhtenäinen tämän esityksen suhteen ainoastaan keskusteluja käytiin siitä että että tässä on tärkeää että mennään se opiskelija edellä siinä mielessä että jäisi tutkinto suorittamatta ja ja näytöt antamatta mutta kannettiin myöskin huolta siitä että ihan kaikissa tilanteissahan ei pysty simuloimaan osaamista luokkahuoneessa tai tai missään vastaavassa ja varsinkaan netissä esimerkiksi hoitotyö on hyvin pitkälle semmoista että olisi kyllä erittäin tärkeää että se olisi aidoissa työyhteisöissä ja työtilanteissa näyttötutkinnothan ovat tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla tullut tutkintojen suoritusmuoto ja näyttöjähän käytetään myöskin osaamisen arvioinnin välineenä hyvin monipuolisesti niitä onneksi nyt paljon käytetään myös siinä että osaamista arvioidaan tilanteessa jossa esimerkiksi on ulkomainen opiskelija tullut tänne suomeen ja arvioidaan onko hänellä osaamista ja ja kuinka paljon pitää täydentää mahdollisesti tutkintoa suomessa siitä syystä pidän tärkeänä että

ennakoidaan sitä tilannetta jos sattuisi käymään niin että emme pystyisi suorittamaan aidoissa työtilanteissa luotan opettajiin myöskin siinä että sitten huomioidaan se että ei mitä sattuu näyttöjä ja mitä sattuu osaamista kun ei pysty ihan epäautenttisissa tilanteissa harjoittamaan

kiitos

arvoisa puhemies korona aika on tuonut monenlaista epävarmuutta nuorille yksi näistä on liittynyt opintojen loppuun saattamiseen ammatillisessa koulutuksessa jossa valmistuminen on riippuvainen annetuista työnäytöistä ja harjoitteluista aidoissa työtilanteissa ja aidoissa työprosesseissa ja näitä on ollut epidemia aikana erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta järjestää näyttöjen viivästyminen voi tarkoittaa myös tutkinnon ja työllistymisen viivästymistä ja nuorten jäämistä tyhjän päälle tällä esityksellä pyritään turvaamaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintojen etenemisen ja valmistumisen edellytykset koronavirustilanteessa jos se syksyllä jatkuu näyttöihin liittyvää sääntelyä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi siten että näytöt voi toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja

puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista pääsäännön mukaan näytöt tulee toteuttaa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa esimerkiksi hoitolaitoksissa vanhustenhoivassa sairaaloissa terveyskeskuksissa tai kotihoidossa kun puhumme vaikkapa hoitoalan opiskelijoista

jopa mahdotonta jos työpaikat ovat suljettuja tai siellä on ollut suuri tartuntariski tällä esityksellä näyttöjen toteutumistapaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi siten että näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja

tuleeko se todistus käteen että olen valmistunut siksi on erityisen tärkeää että kehitetään erilaisia keinoja suorittaa sitten se näyttö on erittäin tärkeää että ammatillisen koulutuksen laatu säilyy ja oikeus opiskeluun myös pysyy ja säilyy ja että me joustamme kaikkien opiskelijoiden eduksi tänä järkyttävänä aikana oli hienoa tuossa maaliskuussa kuulla pohjois karjalasta uutisia siun sotehan solmi hoitoalan opiskelijoiden kanssa jotka olivat sillä hetkellä harjoittelussa niissä toimipisteissä eli eli opiskelijat pääsivät suoraan sinne työhön ja saivat vielä palkan siitä tekemästään työstä ja aivan varmasti oppivat siellä työkentällä paljon niitä asioita joita sitten mahdollisesti olisivat näytöissä näyttäneet siellähän on muun muassa lääkehoitoon liittyviä näyttökohtia siellä on injektioiden pistämistä siellä on erilaisia sairaanhoidollisia tehtäviä katetrointeja haavahoitoja ja tulee jollakin tavalla pystyä näyttämään että ne kaikki myös hallitsee toki myös sitten kun opiskelija sinne työelämään astuu ja menee mukaan niin siellä olisi oltava hyvä perehdytys ja tukihenkilö jolta voi tarvittaessa pyytää neuvoa koska niin se vain on erityisesti hoitoalalla että kun itse tekee niin sitten oppii ja ne ovat tärkeitä asioita

esityksessä ehdotetaan kovin järkeviä muutoksia niin yliopisto kuin ammattikorkeakoululakiin tämä kaikki siis väliaikaisesti epidemian aiheuttaman poikkeustilan ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi samalla ennakoidaan tulevaa mikäli uusia tautiaaltoja tulee toivottavasti tietysti niitä ei tulisi esitys sisältää joustoja esimerkiksi silloin jos opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi siis varsin ymmärrettävää ja kannatettavaa tilannereagointia korkeakouluilla ei olisi velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja tai ohjausta jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää turvallisesti

veneestä pois vaan jaettaisiin ymmärrystä ylitsepääsemättömien seikkojen edessä nämä ovat tarpeellisia toimenpiteitä ja varmasti voimme näihin esityksiin hyväksyvällä mielellä suhtautua hallitus siis ennakoi ja varautuu mutta totta kai toivomme että pääsisimme kuitenkin matkaamaan niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa normaalien askelmerkkien mukaan puhemies haluan tässä yhteydessä myös kiittää hallitusta ja välittää terveiseni myös etelä pohjanmaalta hallitus panostaa lisätalousarviossa juuri koulutukseen todella iso asia on korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluontoinen lisäys sadallakahdellakymmenelläneljällä miljoonalla eurolla

kaksituhattakaksisataa uutta aloituspaikkaa nämä ovat niitä tulevaisuustekoja myös etelä pohjanmaa ja vaikkapa seinäjoen ammattikorkeakoulu kiittävät

puhemies epidemian aikaisen poikkeustilan takia säädetään yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin tiettyjä joustoja jotka liittyvät erityisesti tuohon opintojen aloittamisvaiheeseen ja siihen liittyvään opastamiseen toisaalta sitten halutaan huolehtia siitä että opiskeluoikeus vastaavasti jatkuu elikkä kenenkään opiskeluoikeus ei lyhene siitä hyvästä että yliopisto tai ammattikorkeakoulu ei tämän epidemian takia pysty

että niille jotka aloittavat tänä syksynä opintonsa järjestetään lyhyitä tällaisia tutustumisia ja toisaalta myöskin opintoihin perehdyttämisiä mutta niiden kohdalta jotka ovat ylemmillä vuosikursseilla

luennot pyritään järjestämään pääasiallisesti etänä pois lukien ehkä joitakin tällaisia yksittäisiä harjoitustehtäviä ja muita vastaavia joita tehdään ryhmissä voi sanoa että yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat näihin tilanteisiin reagoineet tässä jo etukäteen ja totta kai tämän

siitä että yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset poissa olevaksi ilmoittautumisesta ensimmäisenä lukuvuonna jos opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä

hyvinkin tyytyväisiä ja yhteneväisiä yhteneväisiä mielipiteiltämme ja kaikki lausunnonantajat keitä siellä oli kyllä tämän kannalla tämä ratkaisuhan on tällainen hyvin opiskelijakeskeinen lähdetään siitä että opiskelijan tilanne ei häiriintyisi tai kärsisi siitä vaikka epidemia vielä olisikin

arvoisa herra puhemies kevään ylioppilaan äitinä on ollut mielenkiintoista seurata tämän kevään ja kesän prosessia niin haussa kuin opintoihin pääsemisessä todistusarvosanat ratkaisivat tällä kertaa esimerkiksi yliopistoon pääsemisen ja pääsykokeetkin muuttuivat sitä mukaa miten tämä virusepidemia suomessa eteni on hyvä että nyt huomioidaan se jotta opiskelijoille annetaan mahdollisuus opiskella ja nämä jarrutukset ja ja viivästykset mitä koronasta voi aiheutua eivät heikennä heidän mahdollisuuttaan opiskella

lakeihin ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset siitä että korkeakouluilla ei olisi velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollisuus järjestää epidemian vuoksi tällaisista opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otettaisiin huomioon opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä

sivistysvaliokunta on todennut että esityksen vaikutuksia opiskelijan erilaisiin etuuksiin arvioidaan kattavasti esimerkkinä poikkeusolojen jatkumisen merkitys tarpeille tarkistaa opintolainahyvityksen ehtoja arvoisa puhemies on ollut ilo kuulla että opiskelupaikkoja lisätään niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa hyvin moni hyvätkin todistukset saanut opiskelija on jäänyt ilman opiskelupaikkaa uusimaa josta itse olen ja pääkaupunkiseutu helsinki korostuvat erityisesti kun puhutaan hoitoalan työntekijöiden tarpeesta ja hoitoalan johtamisen osaamisesta ja tarpeesta eläköityy iso määrä niitä konkariylihoitajia ja ja hoitoalan johtamista hallitsevia henkilöitä joiden tilalle tulee saada uusia työntekijöitä pikaisesti myös sote uudistuksen myötä on erittäin tärkeää että terveystieteiden maisterikoulutusohjelman aloituspaikkoja lisätään myös helsinkiin ja ne tuodaan hyvin pontevasti tänne pääkaupunkiseudulle koska täällä on tulevina vuosina valtava pula hoitotyön johtajuuden osaamisesta kuin myös niistä lähihoitajista ja sairaanhoitajista
puhemies kun edustaja juvonen tuossa ansiokkaasti kertoi tuosta oman oman perheenjäsenensä tilanteesta niin totean vielä vain sen että kyllähän tämä korona on aikaansaanut juuri tarvetta muuttaa hieman näitä peruslakeja ja ennakoida tulevaisuutta antaa joustamisen mahdollisuutta ja antaa kaiken kaikkiaan toimintaedellytyksiä yliopistoille ja korkeakouluille ja kaikille muillekin opinahjoille mutta kyllähän tämä on aikaansaanut myös ongelmia esimerkiksi valintaprosesseissa

aluehallintoviranomaisethan antoivat mahdollisuuden pitää valintakokeita mutta sitten jostain syystä kävikin niin että yliopistot muuttivat valintaperusteita kesken hakuprosessin siitä tietysti nyt saattaa seurata ongelmia ongelmia hakijoille koska he olivat varautuneet valintakokeet ja näiden perusteella mahdollisesti pääsemään sisälle ja nyt sitten kävikin niin että otetaan enemmän sillä todistusvalinnalla tästähän ovat eduskunnan oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamies saaneet runsaasti kanteluja ja ja tämä varmasti käsitellään me joudumme varmasti tähän palaamaan vielä syksyllä katsotaan mitä mitä voidaan tehdä riippuen myös vähän siitä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kannasta ja päätöksestä siihen on auttanut nimenomaan se että on lisätty näitä aloituspaikkoja tässä on viitattu on erittäin hyvä että aloituspaikkoja on lisätty mutta se ei tietenkään vie sitä oikeusturvaongelmaa mikä näillä hakijoilla on ollut lisäksi joudumme varmasti vielä syksyllä palaamaan näihin aloituspaikka asioihin siinä mielessä että nyt kun näitä aloituspaikkoja on lisätty niin niiden niiden yksikköhinta on pienempi kuin mitä se normaalisti on on tietysti hyvä kuulla tuossa syksyn aikana valiokunnassakin mitä se tarkoittaa opinahjoille kun se yksikköhinta onkin paljon pienempi kuin mitä mitä se on normaalisti jolla on sitten yritetty tulla toimeen nyt esimerkiksi sairaanhoitajatutkinnosta oppilaitos tai tai ammattikorkeakoulu

jatkan hieman vielä tein tuossa keväällä kirjallisen kysymyksen liittyen juurikin tähän prosessiin kun ensimmäistä kertaa haetaan todistuksilla ja päästään esimerkiksi yliopistoon niin monet nuoret olivat ehtineet jo varata esimerkiksi valmennuskurssin joka alkoi aikaisemmin kuin tieto siitä onko tullut hyväksytyksi opintoihin vai ei minuunkin oltiin yhteydessä että kannattaako aloittaa valmennuskurssi jos pääsee todistuksella ja jos pääseekin todistuksella niin sitten tavallaan kokee että on käynyt turhaan sen valmennuskurssin eli tällainen pieni epäselvä aukko tässä keväässä on ollut ja täytyy sanoa kyllä näille kevään ylioppilaille ja heille jotka myös sitten kävivät sen valmennuskurssin ja ehkäpä pääsivätkin todistuksilla jatko opintoihin että ainahan opiskelu kannattaa ja on hienoa että on valmistautunut jo valmennuskurssilla joskin niidenkin tyyli muuttui ei ollut paikan päällä järjestettävää opetusta vaan kaikki tapahtui siellä netissä tämän kevään ylioppilaat ovat suoriutuneet mallikkaasti kirjoituksista nopeutetussa tahdissa siellä on ollut valtava stressi ja paine koronavirusepidemia ei ole tietenkään kenenkään syy kun se tuli niin se tuli ja nuoret ovat osoittaneet kärsivällisyyttä siinä että ovat hallinneet tuon homman mutta varmasti pitää miettiä millä tavalla voidaan entisestään parantaa sitä tilannetta lukiolaisten stressi kyllä lisääntyi sen myötä kun todistusarvosanat ovat nousseet niin tärkeään rooliin yliopistoon pääsemisessä se se lisää kyllä painetta ja se viesti on tullut opiskelijoilta olisi toivottavaa että me kuulemme täällä päättäjinä myös sen ettemme aseta opiskelijoita ihan kohtuuttomiin tilanteisiin jokaisen opiskelijan täytyy hyvin varhaisessa vaiheessa miettiä se ala minne lähtee pyrkimään jotta valitsee sitten ne tietyt oppiaineet mitä kirjoittaa ja mahdollisimman hyvät arvosanat niistä pyrkii saamaan jotta pääsee esimerkiksi siellä yliopistossa yliopistossa niille aloille mistä haaveilee

puhemies vaikka juuri nyt aurinko paistaa ja mieli on hyvä ja ehkä koronankin enin melske hiukan vaipunut taka alalle silti on syytä varautua viisautta on siis ennakoida ja juuri siitä on kyse tässä esityksessä tässä esityksessä lähdetään siis siitä että koronareagointia voidaan tehdä paikallisesti ja joustavasti emme välttämättä siis tarvitse tällaista massiivista kaikki samaan muottiin toimintaa vaan reagoidaan siellä missä reagoida pitää ketteryyden esitykseen tuo juuri se että kevään ratkaisusta poiketen lähiopetuksen järjestämisvelvollisuutta ei jouduta rajaamaan niissä kunnissa joissa virustartuntoja ei ole havaittu paikalliset opetusviranomaiset tekevät yhteistyötä tartuntatautiviranomaisten kanssa ja arvioivat tilanteet mikäli siihen tarve ilmenee puhemies sivistysvaliokunta korostaa perustellusti ja järkevästi lähiopetuksen ensisijaisuutta sen tietenkin pitää olla kirkkaana mielessä tässä esityksessä kuitenkin varmistetaan että oppilaan oikeus saada opetusta toteutuu vaikka ja muita opetukseen käytettäviä tiloja suljetaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain nojalla puhemies tässä keväässä piilee myös paljon oppia kevään aikana saatujen tietojen mukaan opiskelijahuollon eli koulupsykologien ja kuraattoreiden sekä opiskeluterveydenhuollon käyntejä toteutui poikkeusjärjestelyiden aikana huomattavasti vähemmän kuin normaalioloissa

siis poistu etäopetukseen siirryttäessä tarvitsemme aina joka tapauksessa ihmiskäsiä olivatpa

tässäkin hallituksen esityksessä varaudutaan valmiuslain poistumisen jälkeiseen aikaan ja siihen että alueellisesti voidaan sitten joustavasti tarvittaessa siirtyä etäopetukseen kuitenkin korostaen tätä lähiopetuksen merkitystä ja ensisijaisuutta ja huomioiden erityisryhmien tarpeet ja ne jotka ovat esimerkiksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä tässä valiokunnan mietinnössä on ihan ansiokkaasti otettu näkemyksiä tähän oppilashuoltoon liittyen ja myöskin kouluruokailuun nämä olivat ehkä kaksi sellaista asiaa jos ajatellaan tätä etäopetukseen siirtymistä eri puolilla suomea joissa ehkä eniten oli sitten sitä variaatiota ja jossakin onnistuttiin hyvin ja jossakin vähän vähän huonommin tämä on varmasti sellainen seikka jossa tietysti kun ajatellaan että tilanteeseen ei oltu mitenkään pystytty varautumaan niin nämä sitten ikään kuin vähän lennosta jouduttiin huomioimaan ja ja varmaan kuntien mahdollisuudet reagoida näihin tilanteisiin olivat aika erilaisia mutta kaikesta tästä on nyt sitten varmasti viisastuttu ja ja osataan sitten jatkossa huomioida nämäkin asiat entistä paremmin

käsittelyssä oleva väliaikainen muutos muun muassa perusopetuslakiin on hyvä ja kannatettava se antaa joustavuutta opetuksen järjestäjille mikäli koronaviruksen ei toivottu toinen aalto tulee eli voimme nopeasti siirtyä etäopetukseen jos tarve vaatii aika paikallisesti

muun muassa lapsen näkökulman huomioon ottaminen lasten näkemysten selvittäminen etäopetuksen

aikainen tuki oppilaille ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset haluan toki nostaa tässä esille kouluruokailun ja nyt tässä tulee muistaa että opetuksen on velvollisuus muussakin kuin lähiopetuksessa annettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille maksuton ateria olen kiitollinen siitä että valiokunnassa ja sen mietinnössä päätettiin että opetuksen järjestäjä päättää oman kokonaisvaltaisen tarkoituksenmukaisuusharkintansa mukaan millä tavalla perusopetuslain mukainen maksuton ruokailu oppilaille toteutetaan käytännössä tässä tulee muistaa että suomi on pitkien etäisyyksien maa ja ja tämä lause on joustava niin että esimerkiksi kunnat voivat hoitaa lakisääteisen maksuttoman ruokailun väliaikaisesti esimerkiksi ruokakassien muodossa toki tässä pitää muistaa että kannattaa katsoa kokonaisvaltaisesti ettei kukaan lapsi jäisi loukkuun

arvoisa puhemies kevään siirtyminen etäopetukseen toteutettiin valmiuslain puitteissa nyt päivitämme perusopetuslakia mahdollistamaan etäopetuksen niissä tapauksissa joissa tartuntatautilain perusteella koulu tai kouluja jouduttaisiin sulkemaan muutos on väliaikainen yhä käsillä olevan koronaepidemian hallintaa varten toteutettava tarkoitus on varmistaa että oppilaan oikeus saada opetusta toteutuu turvallisesti hallituksen esitys mahdollistaa sen että koronaepidemian etenemiseen reagoidaan opetuksenjärjestäjäkohtaisesti tulevan syksyn tilannetta emme voi kuin arvailla mutta on tärkeää valmistautua nyt kun se on mahdollista valiokunta pitää lähiopetusta ehdottomasti ensisijaisena vaihtoehtona mutta etäopetus on kuitenkin kevään aikana kehittynyt ja on poikkeusoloissa tarpeellinen opetuksen tapa etäopetusjaksojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä kuitenkin suhteutettuna tartuntatilanteeseen valiokunta on mietinnössään yksimielinen ja siihen liittyvät kuulemiset kuvasivat laajasti keväällä etäopetuksessa koettuja ja sen arvioituja vaikutuksia valiokunta pitää ehdottoman tärkeänä että opetus ja kulttuuriministeriö seuraa koronatilanteen vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen myös jatkossa kiire ei ole koskaan peruste jättää lasten ja nuorten kuulemista väliin heihin kohdistuvassa päätöksenteossa etäopetusjakso on ollut raskas niin lapsille opettajille kuin perheille koulussa niin oppilasta kuin opettajaa tukee vahvemmin kouluyhteisö yksinäisyys nousi esiin monen oppilaan huolena kun myös harrastustoiminta on ollut tauolla turun yliopiston selvityksen mukaan oppilaat kokivat että eniten vaikutusta oppimiseen ja hyvinvointiin oli sillä miten yhteys opettajaan toimi millainen se oli tämä sama ajatus korostuu myös vanhempien vastauksissa se kuinka opettaja piti yhteyttä perheeseen vaikutti kokemukseen etäopetusjaksosta tämä tukee ajatusta siitä että koulun sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys oppilaan oppimiselle motivaatiolle ja osittain haasteet ovat liittyneet suureen digiloikkaan yhä puuttuu niin välineitä kuin opettajilta osaamista nämä ovat asettaneet lapset epätasa arvoiseen asemaan jopa koulujen sisällä valiokunta korostaa että myös etäopetuksessa oppilashuollon oppimisen tuen niin erityisopetuksen tukiopetuksen kuin avustaja tai koulunkäyntiohjaajaresurssin tulee olla käytettävissä selvityksen mukaan usea oppilas on kokenut saaneensa puutteellisesti tukea hyvinvointiinsa

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi perusopetuslakia ja helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia väliaikaisesti perusopetuslakiin ja helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi väliaikaiset säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä esityksen mukaan opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin esityksen tarkoituksena on ehkäistä mahdollisen koronaviruksen leviämistä mikäli toinen aalto tulee

etäopetukseen mikäli sellainen tilanne tulee tässä ennakoidaan jälleen todella kuten sanoin mahdollista epidemian toista aaltoa sivistysvaliokunta oli erinomaisesti samaa mieltä tästä asiasta että tämä laki voitaisiin nyt antaa ja sitten myöskin laittaa voimaan ja joulukuun loppuun asti olisi sitten voimassa me keskustelimme myöskin siitä voisiko tämäntyyppistä sääntelyä myöskin vakinaisesti tehdä lakiin

nimittäin itsekin esittänyt että että etäopetusta tulisi voida hyödyntää myös muuten kuin koronaepidemiassa esimerkiksi muissa poikkeusoloissa meillä saattaa olla tulipalo meillä saattaa olla vesivahinko jolloin opiskelijat eivät pysty olemaan siellä omassa koulussaan ja ja luokassaan ja siitä syystä

saataisiin ryhmä kokoon sitten tietysti meillä on myös sellaisia tilanteita nuorilla esimerkiksi ahdistuneisuutta mahdollisesti masentuneisuutta tai joku mielenterveyden häiriö tai joku muu häiriö jolloinka olisi järkevää sieltä kotoa käsin tai tai etäopetuksesta käsin opiskella tietenkin pääsäännön pitää olla lähiopetuksessa ja etäopetus ei voi olla mikään säästökeino mutta tarkkaan rajatuissa tarkkaan rajatuissa tilanteissa pitäisi olla mahdollista kun tästä kysyttiin ministeriön edustajat asiantuntijat totesivat että kyllä tätä tietysti selvittää pitää tarkemmin ja ja olen hyvin tyytyväinen siitä että että kirjalliseen kysymykseenikin vastattiin että että tällaista selvitystä nyt sitten tehdään tässä on tullut hyviä puheenvuoroja tämän illan aikana siitä mitä hyvää tästä tuli tutkimuksen mukaan mutta sitten myöskin niistä haasteista mitä etäopetus sai aikaiseksi kuten kouluruoka ja sitten myöskin oppilashuolto jossa oli hankaluuksia alueilla kiitos
arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia ja helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia väliaikaisesti liittyen covid yhdeksäntoista epidemian jälkeiseen aikaan ja liittyen etäopetuksen toteuttamiseen kulunut kevät on ollut monelle monelle perheelle raskas kun lapset ovat olleet kotiopetuksessa ja monelle opettajalle todellinen haasteen paikka kun on yhtäkkiä pitänyt kehittää opetusmateriaalia toimimaan etänä olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä että kokonaisuudessaan etäopetus siinä aikataulussa toteutui hyvin mutta monia ongelmiakin siihen toki liittyi

normaalilakien kautta ja tarvittaessa tartuntatautilain kautta kouluja sulkea onkin tärkeää että pystytään nimenomaan käyttämään joustavampaa välinettä tartuntatautilakia jolloin pystytään huomioimaan myös alueellisuus yksi ongelmahan tässä epidemian aikana nousi myös siitä että

kohdeltiin samalla tavalla kaikkia kouluja ja oppilaita ympäri suomen vaikka epidemiatilanne vaihteli paljon yksi epäkohta oli kouluateria joka vaihteli myöskin kunnasta toiseen ja siihen nyt perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt huomiota että se kuuluu kuuluu

ja kaikkien tulee tulee se saada haavoittuvassa asemassa olevat lapset jäävät helposti varjoon ja he eivät pidä ääntä

esille ne positiiviset kokemukset mitä on etäopetuksesta ollut mutta haavoittuvassa asemassa olevat lapset ovat joutuneet tässä tietyllä tavalla kärsimään ja niitä vaikutuksia mitä aikana on heille tullut varmasti sitten hoidetaan jälkeenpäin mielenterveysongelmina lastensuojelun kautta jos siellä perheissä on hankalia tilanteita ollut oppilashuoltoon on valiokunta kiinnittänyt ansiokkaasti huomiota ja se onkin todella tärkeä liian paljon oppilashuollon henkilöstöä siirrettiin tekemään muita tehtäviä jopa lomautettiin eikä sitten mennyt siihen tarkoitukseen mitä etäopetuksessakin yhtä lailla ja vielä jopa enemmän tarvitaan erityisesti niille lapsille jotka ovat heikommassa asemassa nostaisin myöskin esille kouluterveydenhuollon ja ja rokotuksista ja muista

arvoisa puhemies erittäin tärkeää on huomioida myös se että osa oppilaista voi etäopetuksessa koulussaoloa paremmin tämä nousee esiin näissä oppilaille oppilaille tehdyissä selvityksissä vastaukset osoittavat että pitkäjänteisestä kiusaamisen vastaisesta työstä huolimatta kiusaaminen ei ole kouluista kadonnut vaan liian moni oppilas kokee koulun yhä ahdistavana paikkana on syytä tarttua vielä aiempaa painavammin tuli tämä nyt päätettävä etäopetuslainsäädäntö käyttöön tahi ei jotta koulutuksellinen tasa arvo toteutuisi poikkeusoloissa ja lasten ja nuorten hyvinvointia pystyttäisiin paremmin tukemaan on äärimmäisen tärkeää tavoittaa kaikki lapset ja perheet etäopetusjakson aikana tähän ei nyt valitettavasti vielä pystytty perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan erityisesti vammaisten oikeuksien yleissopimuksesta johtuvia erityisiä vaatimuksia määräykset esteettömyydestä ja saavutettavuudesta tarkoittavat sitä että vammaisille henkilöille tulee varmistaa yhdenvertainen pääsy erilaisiin järjestelyihin ja palveluihin kuten fyysiseen ympäristöön kuljetukseen sekä tiedottamiseen ja viestintään sivistysvaliokunta korosti että vammaisten oikeuksien yleissopimus on voimassa myös poikkeusoloissa

että tämä ruokailu ilmainen maksuton kouluruoka toteutuu riippumatta asuinkunnasta ei ole kestävää että osa kunnista ei ruokailua järjestänyt ja jatkossa pitää varmistaa että ruokailu järjestetään kaikkia huolia ei sivistysvaliokunnan mietinnössä ja hallituksen lakiesityksessä vielä saatu ratkottua on tärkeää että opetushallituksen ohjeistuksella varmistetaan tautitilanteen uudelleen syttyessä se että oikeus etäopetukseen on sellaisten perheiden lapsilla joissa lapset eivät perheenjäsenen riskitilanteen vuoksi voi osallistua lähiopetukseen

ärade talman arvoisa puhemies kuten tässä edustaja hopsu mainitsi niin tämä opetushallituksen ohjeistus on nyt ensisijaisen tärkeä että opetuksen järjestäjät pystyvät nopeasti valmistautumaan tähän ja ja toinen asia joka tulee muistaa tässä on on myös nämä digilaitteet ja oppimateriaalit että että niitä pystytään tasavertaisesti tarjoamaan koko suomessa kaikille kuuluu myös opettajien tietotaito ja tulee muistaa että noin kaksikymmentä prosenttia opettajista totesi että ei ole oikein osaamista antaa tätä tämä opettajien täydennyskoulutus on kyllä aika tärkeä myös tässä suhteessa

arvoisa puhemies vielä kun tuossa edellinen puheenvuoro loppui niin lyhyeen totean vain sen että että niin kuin täällä on todettu on sekä hyviä että huonoja kokemuksia tämän kevään ja ja alkukesän tilanteista kun etäopetukseen siirryttiin kyllähän tämä aikamoinen voimainponnistus oli kaikille opettajille kiitos kaikille huimasta

oli oli oppilashuollosta esimerkiksi kouluterveydenhoitajia siirretty vanhustenhuoltoon nämä ovat sellaisia asioita joita ei olisi kyllä pitänyt tehdä koska meillä valiokunnassa oli asiantuntijoillakin kova huoli juuri näistä niin sanotuista huolioppilaista eli niistä opiskelijoista jotka ovat ovat vaikeissa elämäntilanteissa siellä saattaa olla lapsiperheköyhyyttä ja nyt tuli perheisiin ehkä lisäksi vielä ja alkoholinkäyttöä mahdollisesti mielenterveysongelmia ja nämä ovat juuri niitä haavoittuvassa asemassa olevia lapsia jotka voivat siellä huonosti kun he ovat etäopetuksessa aivan niin kuin edustaja hopsu tuossa totesi se onnistuminenhan korreloi hyvin pitkälle siihen minkälaista tukea on saanut kotoa mutta sitten myöskin opettajien mahdollisuuteen antaa tukeaan näille oppilaille kun sitä lasta näe päivittäin niin niin siinä saattaa sitten juuri jäädä katveeseen paljon näitä ongelmia siitä syystä olenkin sanonut että nyt kun ollaan tuolla oppilashuollon puolella sitten niin sanotusti ihan normaalitilassa ja toivottavasti terveydenhoitajat ovat päässeet kouluterveydenhoitoon ja ja myöskin lomautuksia on nyt sitten purettu niin minä toivon todella että että nyt sitten tehostetusti hoidettaisiin tätä tavattaisiin näitä oppilaita joista se huoli on ollut väitän että tuossa kahden viikon aikana kun sitten ylösnostettiin tätä lähiopetusta ei kyllä paljon näille huolioppilaille keritty miettiä niitä niitä apuja koska aika paljon meni aikaa siihen että järjesteltiin että on turvavälit ja hygienia hoidossa ja siitä syystä sanoisin että jokaisen lapsen ja nuoren olisi hyvä tavata se oppilashuollon henkilö jo tämän kesänkin aikana koska ei voi ajatella näin että että kesä nämä haavat sitten umpeuttaa ei missään nimessä siitä syystä toivonkin että että me palaamme sitten vielä näihin arviointeihin kun me saamme lisää tietoa tutkitun tutkitun tiedon kautta ensi syksyhän sitten näyttää sen miten me saamme kurottua näitä ongelmia

arvoisa herra puhemies kuten jo edellisessä esityksessä kerroin niin omassa perheessäni on ollut sekä ylioppilas että peruskoulunsa päättävä nuori eli olen päässyt läheltä seuraamaan niin kirjoituksia kuin sitä etäopiskelua mitä on koulussa kotona tapahtunut täytyy sanoa että on hattua hattua nostettava paitsi ylioppilaille niin myös myös opiskelijoille koulussa ja oppilaille mutta myös opettajille tosi hieno suoritus espoossa saarnilaakson koulun toimintaa sain seurata ja ja oli hieno huomata että etäopiskelussa opiskelut sujuvat ja opettaja oli myös läsnä kuvaruudun välityksellä annettiin ohjeita ja neuvottiin ja tunnit alkoivat aamulla tiettyyn kellonaikaan ja päättyivät lukujärjestyksen mukaan kaikkialla ei näin onnistuneesti kuitenkaan mennyt ja tästäkin tuli kyselyjä muun muassa vanhemmilta joilla oli useampia pieniä lapsia siellä kotona huollettavana ja etäkoulua seurattavana tästä olemme oppineet mutta erittäin suuri digiloikka on tehty ja on hyvä asia että etäkoulumahdollisuutta jatketaan tällä hallituksen esityksellä lakiin ehdotetaan lisättäväksi väliaikaiset säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä esityksen mukaan opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tartuntatautiviranomaisilla on toimivalta tartuntatautilain perusteella sulkea esimerkiksi koulut ja oppilaitokset ja määrätä kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista mikäli opetusta ei pystytä järjestämään turvallisesti lähiopetuksena on rajoittaminen välttämätöntä paikallisen koronavirusepidemiatilanteen näkökulmasta on tärkeää että valmistaudutaan tulevaan syksyyn tulevaan talveen ensi vuoteen emme tiedä mitä meillä on edessä mutta kannattaa olla kaukaa viisas ja olla valmiina siihen että etäkoulu myös jatkuu

jos kodissa ei ole niin koulusta tai jostakin muualta saa niitä lainattua on erittäin tärkeää että vammaisten oikeudet huomioidaan ja ja määräykset esteettömyydestä ja saatavuudesta soveltuvat myös opetuksen järjestämiseen etäyhteyksiä hyödyntäen nämä esteettömyys ja saavutettavuusseikat ovat erittäin tärkeitä asioita opiskelijahuollosta on mainittava se että on hyvin tärkeää että psykologit koulukuraattorit ja terveydenhoitajat ovat myös tavoitettavissa ja oppilas pääsee sinne tarvittaessa purkamaan huolia myös tulevan syksyn ja tulevan loppuvuoden ja ensi vuoden tilanteessa kun näitä jonoja ryhdytään purkamaan jos nuorilla on kova tarve päästä puhumaan koulukuraattorille tai psykologille on tärkeää että siellä niitä resursseja myös kohdennetaan sillä tavalla että nuoret pääsevät mahdollisimman pian taas opiskeluun kiinni ja pääsevät sitten myös asioita koronavirusepidemiaan liittyen jos on ollut huolia kuin myös opettajat on tärkeätä että kuullaan myös opettajia tuetaan heitä näinä aikoina kun ei etäkoulua ihan helppoa heillekään ole ollut vetää

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia ensin päätetään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön viisitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta avaan keskustelun edustaja essayah
arvoisa puhemies tuossa eduskunnan lähetekeskustelussa ministerin täällä läsnä ollessa kävimme tätä keskustelua ja oikeastaan aika lailla yhteen ääneen täällä ihmeteltiin että minkähän takia suomi tähän ei ollut aiemmin jo liittynyt koska meillä aika monilla oli se luulo että olemme olleet tämän sopimuksen osapuolia meiltä on tosin yksittäisiä tutkijoita kyllä osallistunut tähän rokoteinstituutin työhön mutta kuitenkaan emme ole olleet valtiona mukana ja nyt on sitten aika tämä korjata varmasti tämä koronaepidemia on sen saanut aikaiseksi että että olemme myöskin halunneet liittyä tähän rokoteinstituuttiin mutta arvoisa puhemies sinällänsä yksimielinen esitys ja hyvä viedä eteenpäin

puhemies hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja on perusteltu ja valiokunta oli tässä yksimielinen kansainvälinen rokoteinstituutti on vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän ykn kehitysohjelman aloitteesta perustettu perustettu kansainvälinen järjestö rokotetutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi ja se tekee kansainvälistä yhteistyötä rokotetutkimuksessa tuotekehityksessä ja kapasiteetin vahvistamisessa ja tässä yhteydessä nyt ehdotetaan suomen liittymistä osaksi tätä instituutiota suomessa tehdään hyvää kansainvälistä rokotetutkimusta ja asiantuntijat ovat myös olleet sitä mieltä että suomen liittyminen tähän kansainväliseen ryhmään on on perusteltua samalla me pystymme olemaan kansainvälisen tutkimuksen kärjessä ja ehkä myöskin omalta osaltamme osaltamme pitämään huolta siitä että rokotteiden saatavuuden kentällä olemme siellä etulinjassa rokotekentällä pitää tehdä monella sektorilla työtä ja tämä on yksi osa sitä valiokunta piti tärkeänä että rokoteinstituutin varojen käyttöä seurataan huolellisesti vaikka kyse ei ole suurista summista mitä suomi sinne laittaa niin on todella tärkeää että mitä kansainvälisesti laitamme eteenpäin

millä tavalla niitä käytetään tämä on erittäin kannatettava ja hyvä hyvä esitys ja niin kuin edustaja essayah täällä toi esille on ihme ettemme ole jo aikaisemmin tähän liittyneet mutta nyt covid yhdeksäntoista epidemian myötä se on viimeistään tässä vaiheessa hyvinkin

arvoisa herra puhemies on tärkeätä että koronaan löytyy lääke ja rokote ne ovat tosi tärkeitä saada pian kuntoon tärkeätä on myös kotimainen tuotanto siihen pitää panostaa rokotteen keksiminenkään ei ole niin yksinkertaista koska voi olla että viruskin muuttuu ja sama rokotehan ei välttämättä aina sitten käy seuraavina vuosina tähän tarvitaan panostusta ja sosiaali ja terveysvaliokunta tämän asian katsoi hyväksi

puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta kahdeskymmeneskahdeksas kymmenettä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi tehdyn sopimuksen sellaisena kuin se on muutettuna kahdeksas kymmenettä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

itse siitä hyödymme ja saamme sitä kansalaistemme käyttöön arvoisa puhemies olen nostanut useassa asiayhteydessä esille sen että olisi tärkeää selvittää myös suomalaisen rokotetuotannon uudelleenkäynnistämisen uudelleenkäynnistämisen mahdollisuus sehän lakkautettiin noin seitsemäntoista vuotta sitten suomesta ja varmasti kustannukset olivat yksi syy siihen mutta nyt kun näemme mihin tämä maailma voi mennä ja millaisia yllättäviä tilanteita on edessä kaikki suomalainen osaaminen ja tietotaito tulee ottaa haltuun ja

kansainvälisen rokoteinstituutin jäsenenä voimme olla mukana rokotteiden kehittämisen yhteistyössä ja vaikuttaa ivin rokotetutkimukseen ja rokotteiden valmistukseen myös täällä suomessa kansainvälinen ykn alainen organisaatio ja pääpaino on kehitysmaiden rokotteiden kehittämisessä ja ja turvaamisessa mutta nytten kun tulemme ivin ivin jäseneksi myös suomi tulee hyötymään muun muassa kehitteillä olevista covid yhdeksäntoista rokotteista ja niiden saatavuudesta kannatan lämpimästi sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön hyväksymistä